keskustelu asiasta päättyi kahdeskymmenes kaksituhattakahdeksantoista pidetyssä täysistunnossa keskustelussa emma kari on kari uotilan kannattamana ehdottanut että lakiehdotus hylätään

lisäksi keskustelussa joona räsänen on mika karin kannattamana tehnyt vastalauseen yhden mukaisen lausumaehdotuksen

osittain ainoaan osittain toiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen kolmas asia ensin päätetään ulkoasiainvaliokunnan mietinnön yksitoista pohjalta ainoassa käsittelyssä sopimuksesta ja sitten toisessa käsittelyssä lakiehdotuksesta keskustelu asiasta päättyi kahdeskymmenes yhdettätoista kaksituhattakahdeksantoista pidetyssä istunnossa keskustelussa on hanna sarkkinen kari uotilan kannattamana ehdottanut että sopimus ja lakiehdotus hylätään

ehdotan että sopimuksesta ja lakiehdotuksesta päätetään yhdessä

että asia lähetetään sosiaali ja terveysvaliokuntaan jolle perustuslakivaliokunnan on annettava lausunto lähetekeskusteluun varataan enintään neljäkymmentäviisi minuuttia asian käsittelyssä noudatetaan aikataulutettujen asioiden osalta sovittuja menettelytapoja

arvoisa puhemies hyvä eduskunta eilen vietettiin lapsen oikeuksien päivää suomi sitoutui liki kolmekymmentä vuotta sitten ykn lapsen oikeuksien sopimukseen joka velvoittaa kutakin jäsenmaata toimimaan poliittisesti siten että lapsen etu on ensisijaista me olemme monin tavoin lapsi ja perhepolitiikassa mallimaa tai vähintään mitalisijoilla ja monet erinomaiset lapsuuteen liittyvät käytänteemme päätöksemme ja lakipykälät aina neuvoloista maksuttomaan kouluruokailuun ovat kestäneet aikaa ja ovat yhä varmasti koko eduskunnan puolustamia hyvinvointiyhteiskuntamme peruspilareita erityisellä tavalla jokaisena päivänä ei vain lapsen oikeuksien päivänä meidän on kiinnitettävä huomiomme niihin lapsiin jotka kotitaustansa vuoksi ovat hauraassa asemassa erityisellä tavalla on kiinnitettävä huomiota turvaan kasvuun oppimiseen ja rauhaan niiden lasten osalta jotka ovat lastensuojelun asiakkaita vielä erityisemmin noin kahdenkymmenentuhannen jotka on sijoitettu oman kodin ulkopuolelle me vahvistamme nyt muutettavilla lastensuojelulain pykälillä lapsen oikeutta hyvään kohteluun huolenpitoon ja kasvatukseen me vahvistamme suojaa ruumiillista koskemattomuutta ja fyysistä ja henkistä loukkaamattomuutta ehdotettavien säännösten painopiste on ennakollisissa keinoissa joiden avulla on tarkoitus ehkäistä haastavien tilanteiden syntyä sekä vähentää rajoitustoimenpiteiden käyttöä kun ne eivät ole välttämättömiä haluan korostaa eduskunnalle että tämän lain valmistelu oli liikkeellä laajasti jo ennen kuin tänä syksynä on käyty eduskunnan oikeusasiamiehen ansiokkaan työn tuloksesta laajaa kansallista keskustelua erityisesti koulukoteihin liittyvistä kurillisista toimista ja lasten ja nuorten itsemääräämisoikeudesta tuon keskustelun seurauksena päädyimme toki vielä vahvistamaan pykälissä erityisesti valvontaan liittyviä kohtia entisestään tämä ei ole hyvä eduskunta lastensuojelun kokonaisuudistus on ehkä isompi arvioinnin paikka seuraavan hallituskauden aikana tuon nyt kymmenen vuotta voimassa olleen ison lain henkeä ja toteutumista arvioida myös siltä osin onko erityisiä kehittämiskohteita lapsiperhepalveluiden lastensuojelun ja koulun ympärillä olevien palveluiden yhdistämisessä sekä erityisesti lastensuojelun jälkihuollossa näissä työryhmätyö on liikkeellä nyt keskitymme esityksessä tiettyihin pykäliin tämän esityksen kohteena ovat nyt ne lapset jotka ovat sijaishuollossa ja heidän oikeusturvansa vahvistaminen valvontaa vahvistetaan mainitsemallani tavalla väärinkäytösten ennaltaehkäisynä ja myös siksi että niihin varhaisesti puututtaisiin valvonnan tehostamisen ytimessä on velvoite lapsen kuulemiseen ja arvoisa puhemies lastensuojelun tulee tukea lapsen ikään ja kehitystasoon nähden tavanomaisen kasvatuksen toteutumista esityksessä selkiytettäisiin yleisesti hyväksytyn tavanomaisen kasvatuksen ja perusoikeuksiin kajoavien rajoitusten välistä rajanvetoa esityksellä vahvistettaisiin kodin ulkopuolelle sijoitettujen lasten oikeutta huolenpitoon rajojen asettamiseen ja ihmisarvoa kunnioittavaan kohteluun olemme poikkeuksellisen vaikeassa maastossa kun tiedämme että aikuisina meillä on velvollisuus suhtautua lapsen kasvattamiseen myös rajojen olemme myös tekemisissä sellaisten lasten ja nuorten asioiden kanssa jotka voivat olla myös vaaraksi itselleen läheisilleen toisille lapsille tai henkilöstölle lastensuojelun asiakkaana olevan lapsen asiakassuunnitelmaan tulisi tämän hallituksen esityksen mukaisesti kirjata miten lasten terveydenhoito varhaiskasvatus ja perusopetus siis arjen muut normaalit tavalliset asiat järjestetään sijaishuollon aikana lapsen sijoituksesta päätöksen tehneen kunnan on myös valmisteltava opetusta sijoituskunnan kanssa jo siinä vaiheessa kun sijoitusta valmistellaan lisäksi vanhemmille tehtävässä asiakassuunnitelmassa olisi arvioitava millä tavoin vanhemmille järjestettävän erityisen tuen avulla voidaan edistää tavoitetta perheen jälleenyhdistämisestä aina se ei ole paras vaihtoehto mutta aina se on tavoiteltava asia lapsen asiakassuunnitelmaa olisi aina täydennettävä lapsen hoito ja kasvatussuunnitelmalla jos lapseen kohdistetaan tai oletetaan kohdistettavan hänen elämäntilanteensa vuoksi sijaishuollon rajoituksia esityksen mukaan me kirjaamme nyt näkyville että lapselle ja myös hänen huoltajilleen on kerrottava oikeusturvakeinoista arvoisa puhemies tämä esitys sisältää muutoksia myös palveluntuottajille sijaishuollon palveluntuottajien joiden kenttä on moninainen olisi varmistettava henkilöstön riittävä määrä osaaminen ja perehdytys tällä voidaan ennaltaehkäistä rajoitusten käyttöä ja ja varmistaa että niitä käytetään vain lain edellyttämissä tilanteissa turvallisesti ja lapsen ihmisarvoa kunnioittavalla tavalla muutoksissa korostetaan rajoitusten viimesijaisuutta ja myös sitä että käytetyn toimenpiteen on oltava oikeassa suhteessa lapsen käyttäytymiseen liittyvään terveys turvallisuus ja omaisuusvaaraan nähden lapsen mielipide ja näkemys rajoituksesta olisi selvitettävä ellei tuota selvitystä ole ilmeisen mahdotonta tehdä oleellista on arvoisa puhemies että rajoitustoimenpiteitä ei saa käyttää rangaistuksena tai kurinpitokeinona eikä niiden käytöllä saa aiheuttaa lapselle vahinkoa tai haittaa rajoitus ei koskaan oikeuta lapsen alistamista kurittamista eikä muulla tavoin loukkaavaa tai nöyryyttävää kohtelua lastensuojelulaitoksessa olisi laadittava yleinen hyvää kohtelua koskeva suunnitelma hyvää kohtelua koskevaan suunnitelmaan tulisi tiedot toimenpiteistä joilla yksikössä olevien lasten itsemääräämisoikeutta tuetaan sekä sijaishuoltopaikan tavanomaiseen kasvatukseen liittyvistä säännöistä ja käytännöistä niin sanotusti talon tavat suunnitelmaan tulisi sisällyttää kuinka rajoitusten käyttöön varaudutaan ja kuinka niitä voidaan toteuttaa niin että itse rajoitustoimenpide ei aiheuta vaaraa ulkopuolisille suunnitelmassa tulisi myös yksilöidä mitä lainmukaiset rajoitukset kyseisessä yksikössä käytännössä tarkoittavat ja miten niitä käytännössä toteutetaan tässäkin lasten näkemyksien ja kokemuksien kuuleminen on ensiarvoista kun suunnitelmaa laaditaan arvoisa puhemies esitys sisältää muutoksia myös rajoituksia koskeviin säännöksiin sijaishuoltoa vaarantavien esineiden haltuunotto olisi jatkossa mahdollista myös tupakkatuotteiden ja nikotiininesteiden haltuunotto mahdollistettaisiin jos on perusteltu syy epäillä lapsella tai nuorella olevan aineita tai esineitä jotka haittaavat sijaishuollon järjestämistä tai yleistä järjestystä on lapselle mahdollista tehdä henkilöntarkastus se ei kuitenkaan ole mahdollista tupakkatuotteiden etsinnän takia laitoksen olisi viipymättä ryhdyttävä toimenpiteisiin luvattomasti poistuneen lapsen etsimiseksi ja palauttamiseksi laitokseen sekä ilmoitettava lapsen luvattomasta poissaolosta sijaishuollosta vastuussa olevalle viranomaiselle laitoksen ja lapsen sijaishuollosta vastuussa olevan viranomaisen tulee toimia yhteistyössä lapsen kuljettamiseksi takaisin laitokseen eristämiseen liittyviä säännöksiä muutetaan siten että eristämistä lyhennetään vuorokaudesta kahteentoista tuntiin ja eristämistä koskevaa päätöstä voi jatkaa niin ikään vain toiset kaksitoista tuntia nykyisen vuorokauden sijaan tämä säännös sisältää tarkennuksia eristämisen aikaisiin lapsen turvallisuutta varmistaviin toimenpiteisiin eristämistä koskevaan päätökseen kirjattavien asioiden sisältöä tarkennetaan lisäksi tarkennetaan yksittäisen lapsen kohdalla tapahtuneen rajoituksen jälkikäteistä yksilökohtaista arviointia myös vuorovaikutusta lapsen oman sosiaalityöntekijän kanssa kotikunnassa ja vielä arvoisa puhemies valvonnasta sillä on merkittävä rooli lasten oikeusturvan ja hyvän kohtelun turvaamisessa valvonta kuuluu aluehallintovirastoille ja valviralle niiden tulisi valvontaa toteuttaessaan ja sijaishuoltopaikoissa valvontakäyntejä tehdessään kuulla lasten näkemyksiä ja kokemuksia säännös vahvistaa ja siten myös tehostaa sijaishuollon valvontaa tällä pyritään ennaltaehkäisemään sijaishuollossa olevien lasten kaltoinkohtelua meillä on aina velvollisuus kuulla lasta arvoisa puhemies tähän valvontaan liittyen me tulemme lisäksi lisäksi esittämään ja olemme eduskuntaan tuoneet ensi vuoden talousarvioon täydentävän esityksen jossa lisätään määrärahoja valvontaviranomaiselle sosiaali ja terveysministeriölle ja terveyden ja hyvinvoinnin laitokselle jotta lastensuojelun osaaminen vahvistuu ministeriötason virkatyössä mutta myös kentän valvonnassa

rikollisuuden väkivallan ja päihteidenkin kanssa kun keskustelemme rajoitustoimenpiteistä ja aina myös alan osaajien ammattitaidon eettisyyden ja turvallisuuden kanssa minusta tämä esitys arvoisa puhemies on merkittävä kodin ulkopuolelle sijoitettujen lasten yhdenvertaisuuden osallisuuden edistämisen itsemääräämisoikeuden ja muiden perusoikeuksien toteutumisen kannalta tämä edellyttää osaamisen kehittämistä sijaishuollon yksiköissä ja myös ajattelutavan muutosta menneistä vuosikymmenistä tähän päivään lapsilähtöisyyden ja nuoren ja lapsen kuulemisen vahvistamiseksi

arvoisa rouva puhemies suomen hallitus pyysi vuonna kaksituhattakuusitoista anteeksi ihmisiltä jotka olivat lastensuojelun sijaishuollossa tulleet kaltoinkohdelluiksi valtiojohdon ele oli tarpeellinen viime vuosisadalla suomeen rakennettiin tyttö ja poikakotien saaristo jossa usein vallitsi säälimättömän kova kuri ja jopa suoranainen alistaminen tästä tilanteesta on päästy onneksi eteenpäin sijaishuoltoon sijoitettujen lasten oikeusturvan toteuttaminen on tärkeää hyvinvointivaltion onnistumista voi mitata parhaiten sillä miten se kohtelee kaikkein heikoimpia tämä koskee kaikkia suljetuissa laitoksissa olevia mutta aivan erityisesti sijaishuoltoon sijoitettuja lapsia he ovat lapsia joiden huollosta ja kasvatuksesta eivät vastaa enää omat vanhemmat vaan vieraat ihmiset oikeusturvan tarvetta tehostaa tarve ymmärrykseen kasvatukseen ja rakkauteen hallituksen esitys lastensuojelulain uudistamiseksi sisältää toimenpiteitä jotka täyttävät edellä sanottuja tavoitteita lastenhuollon tulee olla entistä paremmin suunniteltua yleisen turvallisuuden ja lasten oman edun turvaamiseksi tehtävät rajoitustoimenpiteet on perusteltava ja niiden käyttö rajattava välttämättömään aluehallintoviranomaisten valvontaresursseja on lisättävä on kuultava heitä koskevissa asioissa sijoitettujen lasten mielipiteiden kuuleminen on haastavaa ja heistä vastuussa olevien työntekijöiden motivointi vaatii paljon kuitenkin tällaisessa kuulemisessa kysymys on paitsi oikeusturvasta myös kasvatuksesta viestimme että kaikilla on oikeus tulla kuulluiksi meidän viestimme on että kaikkien näkemyksillä on arvoa arvoisa puhemies yhteiskunnan on pyrittävä hyviin tuloksiin oikeudenmukaisin keinoin ja lakeja ja ihmisoikeussopimuksia kunnioittaen tämä on sanottava painokkaasti on kuitenkin paikallaan muistuttaa mieleen että nyt käsiteltävät asiat eivät ole mustavalkoisia eivätkä ratkaisut helppoja sijoitetut lapset ovat useissa tapauksissa ja voisimme sanoa että tavallisissa tapauksissa esiteini iässä tai jopa aikuisuuden kynnyksellä he ovat voineet saavuttaa aikuisten fyysiset mitat heillä on käsityksiä aikuisten maailmasta käsityksiä jotka ovat usein vääristyneitä ja ongelmia entisestään kärjistäviä lyhyesti ja suoraan sanottuna sijoitettujen lasten ja heidän ympäristönsä suojeleminen ei ole helppoa kun sallittujen rajoitustoimenpiteiden kohdalla puhutaan kiinnipitämisestä kyseessä ei useinkaan ole pienen lapsen sylissä pitäminen vaan fyysisiltä voimiltaan aikuista vastaavan nuoren hillitseminen kun rajoitustoimissa puhutaan henkilöön käyvistä tarkastuksista kyse voi olla huumausaineista tai teräaseista on syytä kantaa huolta siitä miten sijoituslapsista huolehtiva henkilökunta selviää tehtävästään lakiesitys sälyttää heille lisää velvoitteita esimerkiksi sijaishuollon piiristä karanneiden lasten palauttaminen on entistä selkeämmin laitoksen oman henkilökunnan vastuulla uudistuksen myötä ei kuitenkaan tule lisää voimavaroja näiden vastuiden kantamiseen lakiesityksessä annetaan kaivattu oikeus tupakan ja tupakkatuotteiden pois ottamiseen käytännön lastensuojelutyötä tekevät ovat viestittäneet etteivät säännöt ole tämänkään jälkeen riittäviä miten esimerkiksi kasvatuskeskustelua käyvä työntekijä voi toimia jos vastapäätä istuva nuori ei nosta katsettaan älypuhelimen pelisovelluksesta puhelinta ei saa panna kaappiin keskustelun ajaksi saati pitemmän ajatustuokion turvaamiseksi ja kuitenkin tuo kasvatuskeskustelu on voitava käydä tuon nuoren parhaaksi keinoja tarvitaan arvoisa puhemies nyt säädettävä ja sitä tehostava valvonta turvaavat omalta osaltaan sen ettei yhdenkään tulevaisuuden hallituksen tarvitse pyytää anteeksi sijoitetuilta lapsilta toivottavasti lainmuutos ja lisääntyvä valvonta ei miltään osin viestitä hyvää lastensuojelutyötä tekeville ihmisille että he olisivat epäilyksen alaisia lapset ovat maailman tärkein asia lastensuojelussa tehtävä työ sen mukaisesti on arvostuksensa ansainnut
annan seuraavan puheenvuoron edustaja laiholle ja sen jälkeen voidaan käydä debatti jos siihen on tarvetta niin

eduskunnan oikeusasiamies on tehnyt useita tarkastuksia lastensuojelun sijaishuollon yksiköihin parin viime vuoden aikana ja kiinnittänyt siellä huomiota tärkeisiin asioihin ennen kaikkea sijaishuollon valvontaresurssien riittämättömyyteen ja ja siihen että lapsia ei kuulla riittävästi lapset jotka ovat sijoitettuina ovat kaikkein heikoimmassa asemassa olevia ja he ovat muiden vallan alla se pitää muistaa aina kun kun heistä puhutaan että silloin ollaan rajoittamassa heidän oikeuksiaan todella huolellinen siinä mihin vedetään se raja mikä on lapsen oikeus ja mikä liittyy siihen sijoitukseen tai lapsen turvallisuuteen epäkohtia on noussut esille useita ja tämä on selkeästi tarkentamisen paikka ja olen erittäin tyytyväinen että ministeri saarikko on on tämän esityksen tuonut jolla pystytään parantamaan tilannetta ykn lasten oikeuksien sopimuksen mukaan julkisen vallan on aina huomioitava lapsen etu tällainen sijoitusyksikkö se ympäristö voi helposti ruveta elämään omaa maailmaansa

ja silloin on tarpeen olla riittävä valvonta ja myöskin koulutus henkilökunnalle ja myöskin ehkä työkiertoa ettei liikaa jäädä siihen omaan ympäristöön ja että pystytään näkemään niin sanotusti metsän puilta mutta se on myöskin hyvin haastava työympäristö ja on todella järkyttäviäkin elämänkokemuksia taustalla ja ja niistä pitää sitten selviytyä ei voida edellyttääkään aina samanlaista käytöstä kuin kuin jos olisi ollut normaali normaali kotitausta mutta se on erittäin vaativa ympäristö myös henkilökunnalle sen takia myöskin yhteistyö sosiaali ja terveydenhuollon kanssa lastenpsykiatrian kanssa on ensiarvoisen tärkeätä ja sitä jatkossa tulee vahvistaa on tärkeätä että tässä lakiesityksessä nämä karanneet lapset otetaan huomioon koska on selkeä ongelmakohta tällä hetkellä että nämä teini ikäiset lähtevät karkuun ja sitten heitä on ympäri suomea ja kenellä on vastuu palautuksesta tätä selkeytetään ja hienoa että saadaan lisää valvontaan resursseja eristämisen suhteen tämä on vaikea kapitteli mutta toivoisin todellakin että tähän nyt todella paneudutaan ja saadaan selkeitä ohjeita henkilökunnalle ja huomioidaan kuitenkin lapsen etu ja oikeudet

arvoisa puhemies muutama asia joista saan itse yhteydenottoja nyt meillä on paljon yksityisiä hoitolaitoksia niitä ehkä sote uudistuksen myötä tulee lisää yksi kysymys tässä näkökulma sieltä henkilöstön puolelta on tuo mitoituskysymys meillä on lastensuojelulain pykälässä määritelty se kuinka paljon siellä pitää yleisesti olla henkilökuntaa mutta tietooni on tullut että esimerkiksi yövuorossa on yksi hoitaja tilanne on sellainen että siellä ei ole edes mitään hälytysnappia vaan on käsketty soittamaan sataankahteentoista jos tulee vaaratilanne tässä on tietysti oikeusturva hoitajalla jos jotakin tapahtuu ja tietysti lapsille joskus tulee sitten tilanteita joissa joudutaan käymään läpi mitä on tapahtunut

puhemies rajoitustoimet ovat olleet kovasti yhteiskunnallisessa keskustelussa myös lapsen etu ja tältä osin oikeusasiamiehen lukuisat kertomukset ovat kyllä eduskunnalle karmeaa luettavaa yksinään lastensuojelun asioista oikeusasiamies on hyvin pitkästi todennut tämänhetkisiä puutteita pätevien sosiaalityöntekijöiden huono saatavuus yleisten voimavarojen puute työntekijöiden vaihtuvuus palveluiden laatu sijaishuollon valvonta on riittämätöntä lastensuojeluviranomaiset eivät aina ehdi käydä valvomassa kuntien vastuu perhehoidon valvonnasta on riittämätöntä lapset eivät aina tiedä mitä oikeuksia heillä olisi mitä sosiaalityöntekijällä ja niin edespäin on sanottava jonka hallitus nyt tänne tuo että on kiitettävää että olette tarttuneet asiaan mutta samalla on muistettava että meillä oli käsittelyyn tulossa kokonaisuudistus nyt sen osa mutta ollaan tästäkin vähästä nyt tyytyväisiä pahoittelen

rouva puhemies sijoitetuilla lapsilla on usein monia kasautuneita vaikeita ongelmia ja ammattikasvattajallekin toiminta voi olla hankalaa osa saattaa kokea ettei oikein ole keinoja puuttua nuorten toimintaan miten me voisimme tukea laitosten työntekijöitä heidän vaativassa työssään turvata vakavasti oireilevien lasten arki ja hyvinvointi henkilöstön osaaminen vaatii jatkuvaa perehdytystä ja koulutusta tämä on paitsi työtaito myös työturvallisuuskysymys

rouva puhemies lasten oikeuksien päivä pitää olla joka päivä ja erityisesti pitää tehdä työtä niin että kaikkein heikoimmassa vaikeimmassa asemassa olevilla lapsilla on mahdollisuus olla lapsia lapset ovat lapsia vaikka he ovat nuoria ja pidän kiitettävänä sitä että ministeri saarikko tuo lakiesityksen jota pitkään on odotettu ja myöskin tulee voimavaroja valvontaan ensi vuoden budjettiin tulee lisää määrärahoja

otetaan mukaan eli erittäin tarkkaan käymme tämän lakiesityksen läpi sosiaali ja terveysvaliokunnassa on merkittävää että myös perustuslakivaliokunta antaa tähän lausuntonsa tärkeä askel eteenpäin lasten kannalta

arvoisa puhemies kuten ministerikin mainitsi niin näitä kodin ulkopuolella olevia lapsia on sekä laitoksissa että myös sijaisperheissä lähes kaksikymmentätuhatta ja ja toivottavasti joskus päästään siihen että nämä luvut ovat nolla eli sitä ennaltaehkäisyä kuulutan

koska ne ovat tuttuja kysyisin onko sijaisperheen lapsilla ja sijoitetuilla lapsilla samat oikeudet joskus olen joutunut puuttumaan siihen voiko sijoitettu lapsi käyttää puhelinta tietokonetta voiko hän lähettää kirjeitä

rouva puhemies tässä lakiesityksessä on on paljon hyvää mutta itse jäin miettimään sitä puututaanko tässäkään lakiesityksessä riittävästi ennaltaehkäisyyn tai vahvistetaanko sitä nimittäin tästäkin lakiesityksestä ilmenee se että että sosiaalityöntekijät kertovat usein tilanteesta jossa psykiatria ei suostu aloittamaan nuoren terapiaa ennen kuin nuori on huostaanotettu ja sijoitettu vaikka nuorella ei välttämättä olisi mitään huostaanoton ja sijoittamisen tarvetta taustalla on usein se että mielenterveyspalvelut ovat riittämättömät tästähän esimerkiksi kuntaliiton ja talentian tuoreet selvitykset ovat ovat raportoineet että että perheen ulkopuolisten sijoitusten taustalla on yhä useammin se että mielenterveyspalveluita ei kerta kaikkiaan ole nuorille riittävästi tarjolla tästä syystä sitten joudutaan tämmöiseen hulluun tilanteeseen että nuoren olo pahenee niin paljon että sitten ollaan siellä psykiatrian erikoissairaanhoidon piirissä kun ennaltaehkäisy on puuttunut ja sitten käytetään huostaanoton kriteerinä tätä huonoa oloa joka nuorella on eli kysyisin ministeriltä onko

lapsen hyvinvointi ja lasten oikeudet ovat itsestäänselvästi lastensuojelulain ydin tämä on kuitenkin vaativa kokonaisuus sillä rajoja on voitava asettaa lapsen itsensä ja muidenkin takia myös henkilöstön turvallisuus ja mahdollisuudet tehdä kasvatustyötä on turvattava ja ja säädösten on annettava sille riittävät mahdollisuudet erityisesti kun kyseessä on nuoria joilla on hyvin vaativia elämän ongelmia päihde ja mielenterveysongelmia ehkä väkivaltataustaa silloin tulee kysymys myös sen koko yhteisön ja henkilöstön turvallisuudesta olennaista on myös henkilöstön riittävyys henkilöstön koulutus riittävät resurssit jotta kasvatustyötä voidaan tehdä laadukkaasti eikä tule myöskään paineita turvautua sitten tarpeettomiin rajoittamiskeinoihin arvoisa puhemies haluaisin kysyä ministeriltä saako tämän

arvoisa rouva puhemies tämä esitys on erittäin tärkeä ja ja täytyy sanoa että kun nämä lapsien huostaanotot ja sijoitukset yhä edelleen kasvavat monista hyvistä toimista huolimatta niin ne kertovat kyllä hyvin laajasti yhteiskunnan pahoinvoinnista tässä esityksessä todetaan että tulisi tehdä hoito ja kasvatussuunnitelma erittäin hyvä tavoite kysyisin ministeriltä miten ollaan varauduttu resurssien suhteen jotta tämä voisi onnistua kun esimerkiksi vammaislaissa edellytetään vastaavia asioita ja se on jo monta vuotta ollut voimassa ja silti monen vammaisen kohdalla hoitosuunnitelmat saattavat olla vuosiakin tekemättä vaikka henkilö on niiden palveluiden piirissä miten tämä resursointipuoli on tässä ajateltu

on kasvamisen ongelmia tässä yhteydessä on kiinnitettävä erityistä huomiota ennalta ehkäisevään työhön perheiden varhaiseen auttamiseen sen tunnistamiseen neuvolan esiopetuksen koulun yhteistyö lastensuojeluviranomaisten kanssa on aivan aivan keskeinen asia jolla voidaan sitten tätä ennalta ehkäisevää työtä suunnitella siten että perheitä ja lapsia autetaan mahdollisimman varhaisessa vaiheessa auttamistyössä osaaminen niissä yksiköissä jotka toteuttavat tätä apua on aivan keskeinen se ote jolla työtä tehdään ei niinkään muodollinen pätevyys vaan se miten nuorta autetaan miten hänelle järjestetään kodinomaiset olosuhteet joista käsin hän käy koulua hän oppii elämään hän käy ammattikoulua kiinnittäisin vielä lopuksi huomiota siihen että me olemme käyneet aivan liian vähän keskustelua siitä koulutustaustasta jota näillä meidän lastensuojeluammattilaisilla tulee olla

puhemies eilen vietettiin todellakin kansainvälistä lasten oikeuksien päivää ja tämänpäiväinen lakiesitys koskettaa juuri tätä eli lasten ja nuorten oikeuksia joukko sosiaalityöntekijöitä julkaisi eilen sosiaalityöntekijöiden kuormittavuutta koskevan kannanoton jossa he toteavat että lastensuojelun tilanne ja resurssit eivät ole parantuneet näiden vuosien aikana vaan pikemminkin ne ovat heikentyneet elikkä lasten oikeudet eivät toteudu

pitäisi olla korkeintaan kaksikymmentäseitsemän lasta kuntaliiton selvitysten mukaan tällä hetkellä työntekijöillä on jopa yli sata lasta per työntekijä nyt kysyisinkin ministeriltä mitä hallitus aikoo tehdä että lastensuojelun henkilöstön kuormittavuus

arvoisa rouva puhemies kiitos ministerille hyvästä alustuksesta liittyen lakiin lapsi on lasinen astia sanoi äitini aikoinaan ja se on kyllä oiva vertauskuva ja pitää paikkansa valtakunnallisilla lastensuojelupäivillä pohdittiin mitä pysyvyys tarkoittaa lapselle ja mitä se merkitsee kysyisin ministeri teiltä turvaako tämä lakiesitys pysyvyyttä lapsuuteen sijaishuoltohan on väliaikaista mutta yleensä kuitenkin kestää hyvinkin pitkiä aikoja on hyvä että lastensuojeluun kiinnitetään resursseja varhainen puuttuminen on tärkeää ja on hienoa että tulee myös valvontaa entä lapsen kuuleminen mielestäni lasta voi kuulla jopa vauvasta lähtien oletteko samaa mieltä ja turvaako laki kuulemisen maailmassa on paljon lapsia joilta puuttuu syliä ja rakkautta mielestäni adoptioikä on suomessa liian matala ja sitä tulisi nostaa se ei nyt liity tähän asiaan mutta halusin sen sanoa sillä

rouva puhemies kaikkiin pidettyihin puheenvuoroihin on helppo yhtyä ja ja totean myöskin tärkeä esitys joka vie asioita eteenpäin kiitos myöskin ministerille arvokkaasta puheenvuorosta sekä lain sisällöstä ja myöskin sen arvomaailman ikään kuin maalaamisesta mihin me haluamme kulkea ja ja miten me varmistamme että jokainen lapsi ja nuori saa arvokkaan lapsuuden ja nuoruuden jossa hänen oikeutensa toteutuvat ajattelin tuoda lyhyesti saliin nuorten terveisiä lastensuojelupäivien yhteydessä järjestettiin myöskin nuorten päivä ja minulla oli kunnia tavata viisikymmentä nuorta joilla oli erilaisia lastensuojelutaustoja tapaamisessa ihan ilmeistä oli se kuulemisen tarve se tarve sanoa sanoittaa puhua omista kokemuksista olla osana miettimässä sitä ratkaisua miten tästä mennään eteenpäin ja ehkä se suurin kokemus oli tunne siitä että ei tule nähdyksi tai ei tule kuulluksi kaikista kamalimpia olivat ne tarinat joissa tuntui että aikuiset vaihtuvat koko ajan ei ole edes yhtä pysyvää turvallista aikuista jos olisi niin se olisi ihan ratkaiseva ja valtavan tärkeä tekijä

puhemies lastensuojelun yksiköissä työskenteleminen on haasteellista kuten tässä edustaja heikkinen edellä kysyi olisin myös kiinnostunut tietämään ja kuulemaan ministeri saarikolta onko kiinnitetty huomiota yksiköissä työskentelevien

arvoisa puhemies tässä on kysymys asiasta joka ei ole yksinkertainen eivätkä vastauksetkaan ole yksinkertaisia vaan hyvinkin monimutkainen toisaalta olemme tekemisissä ilmiön kanssa josta edustaja toivola puhui lastensuojelussa olleet lapset kokevat

olleensa äänettömiä ehkä näkymättömiäkin näkymättömiäkin ja haluaisivat enemmän omaa ääntään kuuluville samanaikaisesti kuitenkin esimerkiksi lastensuojelun sosiaalityöntekijät tai sijaishuollon työntekijät kertovat tilanteista joissa he kokevat pitävänsä kotona tarkempia ja tiukempia rajoja omille lapsilleen kuin työssään sijaishuollossa ja sanovat sen olevan lapsen edun vastaista vaikean kysymyksen kanssa olemme tekemisissä ja siksi nämä esitykset ovat varmasti tarpeellisia kysyisin kuitenkin ministeriltä minkälainen seuranta näiden nyt

eteenpäin menemisestä mutta kysyisin ministeriltä onko hallitus millään lailla arvioinut sitä mikä kierre meillä on kun köyhyys periytyy mutta myös se olemmeko nyt kolmannessa vai toisessa sukupolvessa että huostaan otetut lapset ovat vanhempia joidenka lapset otetaan edelleen huostaan eli kuinka meillä toimii tämä niin sanottu jälkihoito nyt meillä on se kahdeksaantoista vuoteen pitäisikö meidän avoimesti katsoa että meillä annettaisiin enemmän ohjausta ja hoivaa myös jo sanotaanko yli kaksikymmentä vuotiaille jotta annetaan valmiudet niille nuorille ihmisille perustaa ne perheet tulevaisuudessa kun valmiudet sijoitetun lapsen valmiudet tuntea perhekeskeisyyttä ovat erilaiset kuin perheessä kasvaneitten lasten
ja ministeri saarikko vastaus viisi minuuttia olkaa

puhemies kiitos kollegat arvokkaasta ja hyvästä keskustelusta joka tunnistaa että aihepiiri ei ole erityisen helppo meillä on vahva yhteinen näky siitä että me tavoittelemme lapsen etua maastossa joka näissä tapauksissa ei aina ole helppoa määritellä yritän vastata esittämiinne kysymyksiin ensinnäkin haluan todeta että edustaja sarkomaa minusta määritteli hyvin pohjimmiltaan tässä on kysymys rajoista ja rakkaudesta edustaja tuppurainen maalasi erinomaisen hienolla tavalla puheenvuorossaan ne arkiset esimerkit joiden kanssa olemme tekemisissä kun me puhumme rajoittamisen toimenpiteistä myös sen että mielikuvissa lastensuojelu voi todellakin vaikuttaa sylilasten arjelta me puhumme vaikkapa seitsemäntoista ja puoli vuotiaiden oikeastaan jo aika raavaiden nuorten miesten kanssa toimimisesta edustaja kiljunen otitte esiin henkilöstökysymykset ja kuormittavuuden nythän pitää tunnistaa että tässä lakiesityksessä pureudutaan sinne sijaishuoltoon ja paljolti tämä henkilöstön riittävyyskysymys on puhututtanut myös siinä sosiaalityössä joka tunnistaa huostaanoton tarpeita olen ottanut erittäin vakavasti tämän alan toimijoiden joka vuosi sitten viimeimmäksi näyttävästi esitettiin lapsen oikeuksien päivänä ja siitä alkoi pitkä prosessi aulikki kananojan työtä lape muutosohjelman tiimimallin jalkauttamista jossa lastensuojelussa tehdään töitä yhdessä aulikki kananojan loppuraportti luovutetaan tämän vuoden loppupuolella minulle jatketaan silloin keskustelua laajemmin lastensuojelun kuvasta tähän liittyvät keskeisesti myös sekä edustaja alanko kahiluodon että myllykosken esiin nostamat jatkokehittämistarpeet tunnistan ne tismalleen samoin kuin mitä te nostitte esiin siksi näistä olen nyt laittamassa liikkeelle työryhmätyötä ja erityisesti totean tästä jälkihuollosta jo terminä lastensuojelun jälkihuolto ei minusta ole aivan tätä päivää mitä me tarkoitamme sillä kun me yritämme tukea nuoria aikuisia joiden kasvun edellytykset ovat olleet heikkoja joilla voi muodostua nopeasti ongelmia viranomaisten rikollisuuden velkaantumisen päihteiden ja ihmissuhteiden kanssa koko asia pitäisi ajatella ihan uudella tavalla ja tähän itse olen valmis ja haluan pohjustaa seuraavan hallituksen työtä niin että tätä kehitetään sama koskee mielenterveyspalveluita edustaja talja totesi että pitäisi kyetä mahdollisimman tavalliseen arkeen myös lastensuojelussa olen samaa mieltä siksi koulu neuvola oppilashuolto kaikki nämä muidenkin lasten arkeen kuuluvat palvelut kuuluvat hyvinä myös lastensuojeluun

lähetekeskustelua varten esitellään päiväjärjestyksen viides asia puhemiesneuvosto ehdottaa että asia lähetetään talousvaliokuntaan jolle lakivaliokunnan on annettava lausunto lähetekeskusteluun varataan enintään neljäkymmentäviisi minuuttia asian käsittelyssä noudatetaan aikataulutettujen asioiden osalta sovittuja menettelytapoja

arvoisa puhemies ärade talman liian moni ihminen kärsii velkaongelmista nykyään ulosottovelallisia oli vuoden kaksituhattaseitsemäntoista lopussa jo noin kaksisataaneljäkymmentäkuusituhatta ja asiakastieto oyn tilastojen perusteella myös maksuhäiriöisten henkilöiden määrä on kasvanut nopeammin kuin moneen vuoteen maksuhäiriöisiä henkilöitä on jo yli

velkaantumisen taustalla on lukuisia erilaisia syitä eikä ongelmaan ole helppoja lääkkeitä tarvitsemme lääkkeeksi laajasti erilaisia keinoja ylivelkaantumisen ennaltaehkäisemistä esimerkiksi taloustaitoja parantamalla vastuullisten luottomarkkinoiden tukemista ja velkaongelmissa olevien auttamista olen oikeusministerinä edistänyt ongelmaan puuttumista laaja alaisella keinovalikoimalla velantorjunnan ohjelmalla esimerkiksi talous ja velkaneuvonnan resursseja on jo lisätty ulosottovelallisen työllistymisen kannusteita on parannettu ja positiivisen luottotietorekisterin perustamista on selvitetty nyt käsiteltävä esitys on yksi osa tätä ylivelkaantumiseen puuttumista esityksellä pyritään vähentämään kalleimpien kuluttajaluottojen aiheuttamia velkaongelmia kuluttajaluottoihin liittyvät velkomusasiat muodostavat tuomioistuimissa käsitellyistä velkomusasioista merkittävän osan oikeusministeriön tilastojen mukaan vuonna kaksituhattaseitsemäntoista käräjäoikeuksissa ratkaistiin noin summaarista riita asiaa suomen asiakastieto oyn tilastojen mukaan kaksisataayhdeksänkymmentäkolmetuhatta kappaletta eli valtaosa asioista oli henkilöihin kohdistuvia velkomustuomioita näistä noin kuusikymmentäneljä prosenttia koski asiakastiedon mukaan tili ja kertaluottoja ryhmään kuuluvat pikaluottojen ohella perinteiset luottokorttiluotot osamaksuluotot ja vakuudelliset kuluttajaluotot mutta eivät esimerkiksi asuntoluotot nyt käsittelyssä olevan esityksen tarkoituksena on kohtuullistaa ja selkeyttää kuluttajaluottojen hinnoittelua korkokattoa esitetään laajennettavaksi kiristettäväksi pyrimme ehdotuksella tukemaan vastuullisten luottomarkkinoiden toimintaa ja auttamaan ihmisiä välttämään velkakierrettä arvoisa puhemies voimassa olevan lainsäädännön mukaan kuluttajaluottojen korkokatto koskee vain alle kahdentuhannen euron luottoja todellinen vuosikorko tällaisella luotolla saa olla enintään viisikymmentä prosenttia tällä lakiehdotuksella korkokatto laajennettaisiin koskemaan kaikkia muita kuluttajaluottoja paitsi esinevakuudellisia asuntoluottoja korkokaton piiriin tulisivat näin myös yli kahdentuhannen euron suuruiset luotot ja kaikki hyödykesidonnaiset luotot korkokatto määriteltäisiin nykyisestä luoton todelliseen vuosikorkoon pohjautuvasta korkokatosta poikkeavasti siten että laissa asetettaisiin yläraja perittävälle korolle yläraja ehdotetaan asetettavaksi kolmeenkymmeneen prosenttiin korkokattomallin muutoksella pyritään siihen että sääntely olisi nykyistä tehokkaampaa ja sen noudattaminen ja valvonta yksinkertaisempaa ehdotettu raja on arvioitu sellaiseksi että se vaikuttaa kalleimpien kuluttajaluottojen hintoihin niitä alentavasti ilman että se estää kannattavan luotonantotoiminnan harjoittamisen tulevaisuudessa markkinoilla on nykyisin tarjolla esimerkiksi luottoja joiden vuotuinen korko on yli sata prosenttia ja todellinen vuosikorko jopa useita satoja prosentteja korkokattoa asetettaessa

tasapainoa lainamääriltään ajoiltaan erilaisten luottotuotteiden välillä ja samanaikaisesti pyritty pitämään sääntely riittävän yksinkertaisena ja selkeänä esityksellä rajoitettaisiin myös oikeutta periä kuluttajalta muita luottokustannuksia näitä ovat esimerkiksi nostopalkkiot ja kuukausi tai vuosimaksut rajoitettaisiin oikeutta periä kuluttajalta kuluja maksuajan pidentämisestä näiden sääntöjen rikkomisesta asetettaisiin ankara seuraamus jos korko tai luottokustannuskattoa rikottaisiin kuluttajalta ei saisi periä korkoa tai muita luottokustannuksia lainkaan tällä muutoksella pyritään tehostamaan sääntelyn noudattamista luottomarkkinatoimijoiden osalta arvoisa puhemies uudistuksen oletetaan yleisesti ottaen kohtuullistavan luottojen hintoja koska hintasääntely rajoittaa luotonantajien mahdollisuuksia periä kuluttajilta kohtuuttomia luottokustannuksia rajoittaa se siten myös mahdollisuuksia harjoittaa luotonantoa nykyisenkaltaisella luottoriskitasolla uudistus onkin omiaan vähentämään luottojen myöntämistä sellaisille kuluttajille joilla on korkea luottoriski että nyt ehdotettu sääntely ei yksin tule ratkaisemaan suomalaisten ylivelkaantumista useita erilaisia toimia on jo tehty ja hankkeita on vireillä tämä on laaja kokonaisuus jossa ensisijaista on aina kansalaisen oma vastuu omasta taloudenhoidostaan pidän nyt käsiteltävää esitystä

arvoisa puhemies

koskaan ymmärtänyt sitä että jo pahasti ahdingossa olevien ihmisten tilannetta saa lain suojissa pahentaa vielä entisestään erityisen ongelmallisia pikavipeistä tekee se että asiakas harvoin tietää mikä hänen nostamansa luoton todellinen kustannus lopulta on usein käykin niin että pientä tarvetta varten nostettu laina pitää maksaa takaisin uudella pikavipillä tämän jälkeen kierre on valmis ikävä kyllä pikavippejä nostavista ihmisistä moni ei saisi normaalia lainaa pankista joten heidän kykynsä suoriutua velvollisuuksistaan on lähtökohtaisesti heikompi kuin pankista lainaa saavilla ihmisillä pikavipit ovat ajaneet useat ihmiset maksuvaikeuksiin ja ajan myötä monilla ovat menneet myös luottotiedot tämä taas voi tarkoittaa esimerkiksi sitä että asunnon vuokraaminen on tai kotivakuutuksen saaminen jota monet vuokranantajat edellyttävät on mahdotonta jokaisen on helppo ymmärtää että ongelmat alkavat tässä kohdin jo olla merkittäviä katseet olisi käännettävä myös syihin meidän tulisi alkaa miettiä erilaisia sosiaalisen luototuksen mahdollisuuksia koska sosiaalisen luototuksen avulla voisimme tarjota vähävaraisille pieniä sekä edullisia lainoja tämä auttaisi varmasti hyvin monia elämän pienissä tarpeissa kuten esimerkiksi uusimaan uusimaan rikki menneen pesukoneen sillä juuri tällaisten vuoksi pikavippejä nyt paljon otetaan hyvin suunniteltu organisoitu ja säännelty sosiaalinen luototus voisi ehkäistä myös monia muita ongelmia yhtä lailla ihmisten toimeentulon parantaminen auttaisi ja vähentäisi tarvetta pikavippeihin hyvä olisi miettiä myös sitä pitäisikö meidän opettaa nykyistä paremmin nuorille taloudenhallintaa kouluissa nyt näyttää siltä että monilla nuorilla aikuisilla ongelmat syntyvät juuri siitä että oma taloudenhallinta ei ole kunnossa sen parantamiseksi kouluissakin olisi syytä pyrkiä antamaan lisää panosta me emme tarvitse uusia oppiaineita riittäisi että nykyisiä oppiaineiden sisältöjä katsottaisiin uudella tavalla siten että huomioitaisiin myös elämänhallinta ja talous myöskin matematiikantunnilla olisi hyvä laskea korkolaskujen yhteydessä mitä esimerkiksi viidenkymmenen euron pikavippi pikavippi todellisuudessa maksaa uskon että se olisi monelle nuorelle silmiä avaava kokemus arvoisa puhemies lopuksi totean että minä kannattaisin pikavippien kieltämistä kokonaan sen vuoksi toivonkin että kun lainsäädäntöä on hallitus toisensa jälkeen aina kiristetty ja kiristetty mutta ongelmat eivät ole silti kadonneet uskaltaisimme katsoa totuutta silmiin ja todeta että pikavippi

arvoisa rouva puhemies tämä lakiesitys on erittäin tervetullut erityisesti siitä syystä että monen ihmisen oman talouden hallinta on näiden helppojen pikavippien pikaluottojen ansiosta ajautunut täysin mahdottomaan tilanteeseen sen lisäksi että näihin asioihin pyritään puuttumaan ohjeistuksella ja opastuksella ja sosiaalisilla luototuksilla tarvitaan myös näitä toimenpiteitä joista lakiesityksessä on kysymys on aina niin että kun henkilö ajautuu tällaiseen pikavippikierteeseen tai pahempaankin velkaongelmaan joka tapauksessa siitä syntyy yhteiskunnalle merkittäviä kuluja joten on ilman muuta järkevämpää että otetaan tämä lainsäädäntö sillä tavalla haltuun että vastuu alkaa korostua esitys tuo uudet mahdollisuudet selkeät tarkkarajaisemmat vastuut ne jakautuvat nyt sekä ottajalle että antajalle ja tuovat niitä työvälineitä joita tarvitaan arvoisa puhemies korkokatto laajennetaan tässä nyt koskemaan kaikkia kuluttajasuojalain kuluttajaluottoja mikä on erinomainen asia myös korkokatto olisi voinut olla selkeästi paljon matalampi olisi voitu suoraan mennä sellaisiin lukuihin jotka eivät tekisi näistä luotoista täysin mahdottomia maksaa takaisin täällä nostettiin velkaneuvonta ja taloudenhallinnon opetus minustakin se on aivan keskeinen osa koko tätä ongelmavyyhtiä kun puhutaan varsinkin alle kolmekymmentä vuotiaista velkaantuneista toisessa päässä ovat yli kuusikymmentä vuotiaat vanhemmat miehet tuntuu siltä että näissä molemmissa päissä

jotenkin kadoksissa

edustaja salolainen varmasti pärjää minä voin auttaa jos ei pärjää erityisesti nuorten kohdalla espoossa on käynyt ilmi että suurin syy velkaantumiskierteeseen on ollut oman talouden hallinnan puute siis kertakaikkinen osaamattomuus toivoisin että kun nyt velkaneuvonta siirtyy oikeusaputoimistoihin niin kunta ottaisi nuorisotyönsä kylkeen tämän nuorten velkaneuvonnan sitten toisena aivan niin kuin täällä esitettiin selkeästi meidän opetussuunnitelman perusteisiin voisi tulla talouden hallinta koska se on nyt niin keskeistä ja jokaisella nuorella on yhdessä hetkessä mahdollisuus velkaantua tuhansia euroja vaikka illan aikana hakea luottoa kymmeneltä eri yhtiöltä ja saa myös ne velat hetkessä näihin olisi hyvä nyt tarttua tämä laki antaa siihen mahdollisuuden haluan kyllä ihan erityisesti oikeusministeri häkkästä vaikkei hän enää ole paikalla kiittää siitä että hän aika nopeaan tempoon nyt tuo näitä ylivelkatilanteeseen liittyviä ja sitä parantavia lakiesityksiä kiitos

arvoisa puhemies lähetekeskustelussa on

se liittyy pikavippien sääntelyn kiristämiseen ja on on hyvin kannatettava verkossa ja tekstiviestein haettaviin pikaluottoihin on liittynyt ongelmia siitä asti kun ne tulivat markkinoille vuonna kaksituhattaviisi ongelmiin on puututtu useilla asteittain koventuneilla lainmuutoksilla vaikutuksiltaan merkittävin on vuonna kaksituhattakolmetoista asetettu korkokatto alle kahdentuhannen euron suuruisille luotoille mutta on keskeistä että työtä pikavippien haittojen vähentämiseksi jatketaan määrätietoisesti lainsäädäntöön on jäänyt useita porsaanreikiä ja nytten tämä hallituksen esitys korjaa niistä yhden korkokattosääntelyn voimaantulon jälkeen myönnettyjen pikaluottojen määrät vähenivät mutta melko pian pikaluottoyritykset siirtyivät myöntämään korkokaton ulkopuolelle jääviä suurempia luottoja joissa todellinen vuosikorko on yleisesti yli sata prosenttia tai jopa huomattavasti korkeampi työtä ylivelkaantumisen ennaltaehkäisemiseksi siis tarvitaan vielä suomalaisten kotitalouksien velkaantuminen kulutusluotoilla on kasvussa kotitalouksien yhteenlaskettu kulutusluottokanta on lähes yhdeksäntoista miljardia euroa vaikka myönnettyjen pikaluottojen kappalemäärät ovat vähentyneet vuosikymmenen alusta lainamäärät ovat tuntuvasti suurentuneet maksuhäiriöisten henkilöiden määrä on korkea ja se on ollut jatkuvasti nousussa vuonna kaksituhattaseitsemäntoista se oli noin kolmesataaseitsemänkymmentäkolmetuhatta henkilöä esityksen tavoitteet ovat tärkeät sen pääasiallisena tavoitteena on vähentää kalleimpien kuluttajaluottojen aiheuttamia velkaongelmia korkokatto ehdotetaan laajennettavaksi koskemaan kaikkia kuluttajaluottoja velkaongelmien ja kohtuuttoman kalliiden luottojen tarjonnan vähentämiseksi sekä sääntelyn kiertämisen estämiseksi korkokatto määriteltäisiin siten että laissa asetettaisiin yläraja nostetulle luotolle perittävälle korolle korolle yläraja asetettaisiin kolmeenkymmeneen prosenttiin tämän lisäksi rajattaisiin oikeutta periä kuluttajalta muita luottokustannuksia tämä ehdotettu sääntely ei tule yksinomaisena toimenpiteenä ratkaisemaan kuluttajien velkaantumiseen liittyvää ongelmaa vaan myös muita toimia tarvitaan yksi keskeinen keino on myös oikeusministeri häkkäsen puheessaan mainitsema positiivisen luottorekisterin perustaminen on selvitetty olisi tärkeää viedä tämäkin esitys toteutukseen sosiaalinen luototus josta edustaja salonen järkevästi puhui on hyvin kannatettava espoossa on positiivisia kokemuksia sosiaalisesta luototuksesta niin että kunnan toimesta autetaan perheitä vähävaraisia perheitä tilanteissa joissa tarvitaan yllättäen rahaa kun esimerkiksi pesukone voi hajota yllättäen tai voi tulla lapselle tärkeitä harrastusmenoja tai mitä tahansa keskeistä niin ilman mitään suuria velkakorkoja kunta voi tarjota perheelle auttavan käden näissä tilanteissa toivoisin että tämä malli otettaisiin hyvin laajasti koko suomessa käyttöön

arvoisa rouva puhemies

olen ihan varma että tästä salista ei tule yhtään sellaista puheenvuoroa joka arvostelisi ministeri häkkäsen valmistelemaa esitystä mitä me nyt käsittelemme täällä täytyy tyytyväisyydellä todeta että tässä hallituksessa tapahtuu tällä rintamalla erittäin positiivisia asioita ja toimenpiteitä ylivelkaantumiseen luototukseen liittyvissä asioissa on erinomaista että puutumme tällä tavoin näihin seikkoihin olemme jo viime vaalikaudella ja sitä edelliselläkin pyrkineet suitsimaan pikavippien ylisuuria korkoja ja saimmekin jotakin aikaiseksi oliko kansanedustaja katainen ja toivakka joidenka esityksestä saimme tämän viidenkymmenen prosentin korkokaton mutta niinhän siinä sitten kävi että pikavippifirmat rupesivat myöntämään kahdentuhannen euron limiittejä vaikka

luotonhakija käytti siitä vain kolmesataa euroa niin hänelle ei annettu sitä kolmeasataa euroa vaan hänelle myönnettiin kahdentuhannen euron limiitti jonka perusteella sitten tämä ei enää toiminutkaan tässä esityksessä on juuri se paras juttu että nyt tullaan niin kuin iholle niin että tällaista kiertomahdollisuutta toivottavasti ei ole mutta katsotaan mitä jatkossa tapahtuu sillä raha luo ajatuksia ja uusia innovaatioita lainoittajien puolelta erityisen tärkeätä tässä on juuri se että voimme pyrkiä yhteiskunnallisesti vaikuttamaan siihen että emme saata ketään tietoisesti siihen tilanteeseen että talous kurjistuu ehkä mielijohteesta tehdyn lainoituksen avulla ja täällä käytetyissä puheenvuoroissa oli esillä juuri se kuinka nopeasti voidaan yhden illan aikana velkaantua kun otetaan pikavippejä monilta yhtiöiltä pakko tässä kohdin myös tuoda esille eduskuntaan jo

kun satonen esitti että aggressiivinen ja yleensä markkinointi kiellettäisiin näiden pikavippien osalta niin tervehdin kyllä sitä todella ilolla tärkeätä olisi että me voisimme ehkä sote tai maakuntauudistuksen yhteydessä sopia siitä että kun muistini mukaan meillä on suomessa kolmekymmentäkolme kuntaa ja espoo on yksi niistä jotka ovat ottaneet sosiaalisen luototuksen käyttöön niin meillä satakunnassa on vain kolme kuntaa joissa tätä on toteutettu oma kotikuntani jää odottelemaan sote sote uudistusta jos sitten maakunnallisesti otettaisiin sosiaalisen luototuksen mahdollisuus pikavippien sijaan mahdolliseksi koska on todella tärkeätä minäkin olen kirjoittanut edustaja salosen puheenvuorosta nimenomaan tämän pesukoneen tänne että jos perheessä tai yksinasujalla tulee

että se oma tulo rahoitus ei riitä jonkin normaaliin elämiseen liittyvän tuotteen hankintaan on se sitten talvirenkaat tai pesukone niin pitäisi olla mahdollisuus saada maltillinen korkosidonnainen lainoitus sille eikä niin että joudutaan ottamaan pikavippi tämä olisi erittäin tärkeä uudistus siinä mielessä että tällä me voisimme päätöksentekijöinä vahvistaa sitä että olemme ehkäisemässä sitä että markkinavoimille alistamme ja pakotamme perheitä tai yksittäisiä ihmisiä yksittäisiä ihmisiä on pakko tässä yhteydessä vielä kertoa siitä että me olemme eduskunnassa sadankolmenkymmenenkuuden kansanedustajan osalta tähän asiaan liittyen tehneet lakialoitteen maksuhäiriömerkintöjen poistamisesta nopeammin kuin tässä hetkessä ja arvoisa puhemies pakko lukea tänään viimeksi saapunut tekstiviesti jossa kiitetään meitä kansanedustajia joita edustuksellisesti tämän lakialoitteen takana on yli kahdeksansataaseitsemänkymmentätuhatta kansalaista niin että ministeri ottaisi vielä tämänkin mukaansa sillä kansalainen kirjoittaa kiitos kun ajatte tätä asiaa luottotietojen palauttamisesta nopeammin itselläni tilanne on että avioeron ja yritystoiminnan vuoksi raha asiat menivät solmuun ja tuli maksuhäiriömerkintä vuosi sitten jo maksoin kaikki velkani mutta kokonaan puhtaat luottotiedot saan vasta kesällä kaksituhattakaksikymmentäyksi mielestäni hirveän pitkä aika kun olen jo vuoden ajan hoitanut kaikki asiani moitteettomasti me tarvitsemme näkemyksiä siihen että pikavippien ja maksuhäiriömerkintöjen osalta voisimme tuottaa ihmiselle sen oikeudenmukaisuuden että ei olisi mahdollista että jo tuomionsa kärsinyt henkilö joutuisi vielä olemaan ehdonalaisuudessa sen jälkeen kun tuomio on kärsitty mutta vielä kiitoksia ministerille jos niin olisi että minä olisin tällaisen olisin kyllä jäänyt kuuntelemaan sitä kehumista ja suitsutusta mikä mikä on mutta oletettavasti ministeri tekee edelleen ponnekkaasti töitä pikavippien kanssa ja ihmisten asioiden hyväksi

arvoisa puhemies

meillä on puoli miljoonaa ihmistä tällä hetkellä ulosotossa ja nyt jos sanotaan että nämä ihmiset ovat joutuneet ulosottoon sen takia että he ovat kykenemättömiä tai taitamattomia hoitamaan asioitaan minä sanon että ei se asia kuulkaa näin ole pikavippikierteessä olevista ihmisistä osa on varmasti niitä jotka eivät ole osanneet hoitaa taitavasti asioitaan mutta osa on niitä joiden on ollut pakko turvautua pikavippiin koska leipääkin on pöytään saatava lasten täytyy olla päivähoidossa hampaat täytyy hoitaa terveyskeskuksessa täytyy käydä ja ne maksavat ja ne aiheuttavat sen että ihminen ajautuu yksinkertaisesti siihen kierteeseen että on pakko turvautua näihin hyvin ikäviin muotoihin jos puhumme taitamattomuudesta tässä kohdassa niin siinä menköön jokainen poliitikko itseensä me olemme taitamattomia me olemme antaneet tämän tilanteen syntyä tähän maahan me olemme vaikuttamassa paitsi suomen eduskunnassa myös kuntien valtuustoissa me voisimme tehdä näille asioille jotakin meidän on katsottava itseämme myös tässä asiassa peilistä se että tämä on nyt nostettu esille niin että korkokantaa pienennetään on tietysti hyvä asia mutta nyt tulee se edustaja myllykosken kaipaama vähän poikkipuolinenkin sana tähän minun mielestäni se jos korkokanta

pistetään kolmeenkymmeneen prosenttiin on farisealaista toimintaa kolmekymmentä prosenttia niiltä ihmisiltä joilla mitään ei ole on liikaa silloin kun kansanedustaja kävelee pankkiin ja saa sieltä lainaa yhdellä pilkku viidellä prosentilla siinä on huima ero siinä on huima ero tai korkeintaan kolme prosenttia maksaa lainakorkoa kolmekymmentä prosenttia on koronkiskontaa ja se on laillista koronkiskontaa tässä maassa meillä oli aikoinaan semmoinen kuin vekseli sitä pidettiin kalliina luototuksena sen korko oli kuusitoista prosenttia se oli kolme kuukautta kerrallaan voimassa ja korko oli vain kuusitoista prosenttia se oli halpa eikö olisi kohtuullista että edes tuonne vekselikorkoon tämä laskettaisiin ja sitten vielä kyllä luotonantajallakin täytyy vastuunsa olla jos luotonantaja antaa luottoa niin kyllä hänen täytyy jollakin tavalla varmistaa se että hän saa saa siltä luototetulta aivan normaalikeinoin nämä luottonsa takaisin ja pienellä korolla ja jos näin ei ole mikäli minkäänlaista vastuuta ei luotonantajalla ole niin olen sitä mieltä että pikavippitoiminta on syytä lopettaa tästä maasta tyystin keskustella vakiintuneitten rahoituslaitosten pankkien kanssa siitä mitä voitaisiin tehdä ja sen lisäksi harkita vakavasti sosiaalista luototusta halpakorkoista lainaa millä ihmiset voisivat maksaa omat velkansa pois nimittäin suomalainen maksaa velkansa suomalainen haluaa maksaa sen minkä on lainannut mutta jos tilanne riistäytyy käsistä niin että korot ja kulut ovat niin suuret että pääoma ei pienene koskaan ja jos me siunaamme sen niin minä en oikein tiedä mitä mitä tähän pitäisi sanoa olen varsin surullinen kyllä meidän on kannettava vastuumme me olemme tulleet tänne edustamaan tätä kansaa meidän täytyy myöskin ajaa sellaisia asioita jotka auttavat tämän kansan ahdingosta varsinkin kun otetaan huomioon se että suurin osa näistä ihmisistä jotka tässä kierteessä ovat eivät todellakaan ole itse itseään siihen saaneet saattaneet eivätkä ajaneet

arvoisa puhemies heti alkuun on paikallaan antaa kiitos oikeusministeri häkkäselle siitä että tämä tärkeä esitys pikavippien korkokattosääntelystä on saatu näin nopeasti tänne eduskunnan käsittelyyn ehkä edelliselle puhujalle edustaja tolppaselle voisi muistuttaa siitä että te olitte samassa puolueessa pitkään edellisen oikeusministerin kanssa ja hän ei tätä tuonut mutta oikeusministeri häkkänen tämän tämän toi perusteet tähän esitykseen on kerrottu hyvin aiemmissa puheenvuoroissa vuonna kaksituhattakolmetoista toteutetusta lainmuutoksesta huolimatta jolla asetettiin korkokatto lähes kaikille alle kahdentuhannen euron suuruisille kuluttajaluotoille pikavippien merkitys suomalaisten vuosi vuodelta pahentuvassa ylivelkaantumisongelmassa on edelleen merkittävä ellei jopa ratkaiseva

kaksituhattakolmetoista on muun muassa se että tällä kertaa kolmenkymmenen prosentin korkokaton soveltamiseen ei aseteta ylärajaa siten se on myös hyvä työkalu taistelussa suomalaisten ylivelkaantumista vastaan vaikka aukoton tämäkään järjestely ei toki ole on myös päivänselvää kuten monissa aiemmissakin puheenvuoroissa on todettu paljon muitakin toimia tarvitaan ylivelkaantuneiden suomalaisten auttamiseksi tarvitaan keinoja joilla ennaltaehkäistään ylivelkaantumista käytännössä kyse on tällöin lasten ja nuorten taloudenhallinnan osaamisen parantamisesta ja hyvä että opetusministeri on täällä kuuntelemassa koska tätä todellakin tarvitaan toisaalta tarvitaan ylivelkaantuneille lisää tukea selvitä vaikeista tilanteistaan eli tietoa siitä mistä omaan tilanteeseen saa apua ja aivan konkreettista tukea vaikkapa takuusäätiön kaltaisen toiminnan muodossa ja kaikille näille toimijoille tarvitaan lisää ajankohtaista tietoa siitä mikä on meidän suomalaisten velkaantumistilanne tässä mielessä paljon odotuksia on laitettava ministerinkin mainitsemalle positiivisen luottorekisterin jatkovalmistelulle

arvoisa rouva puhemies tärkeää että olemme saaneet tänne jälleen yhden askeleen pikavippien suitsimiseksi uskon tosiaan että täältä salista löytyy varmasti enemmistö kannattamaan näitä uudistuksia toivoisin että nyt esitettävien pienten askelten lisäksi pääsisimme nopeasti keskustelemaan myös pikavippeihin liittyvän markkinoinnin rajoittamisesta laajemmin kuin nyt tehdään sillä se on todella aggressiivista parhaaseen katseluaikaan jos avaat suomalaisen televisiokanavan niin on hyvin todennäköistä että tunnissa saatat nähdä useita pikavippimainoksia jotka suunnataan vielä sellaisille yleisöille jotka jotka ehkä harkitsevat sellaista kulutusta jolla ei ole mitään todellista merkitystä arjen hyvinvoinnille tai millekään muullekaan eli tällaisen ylikulutuksen ehkäisemisenkin kannalta pikavippien markkinoinnin rajoittaminen voisi olla perusteltua nostaisin esiin myös positiivisen luottorekisterin merkityksen asiaa on onneksi selvitetty toivottavasti näemme askelia tähän suuntaan pian sosiaalisen luototuksen näkökulmasta meidän kannattaisi edelleen laajentaa sen tunnettavuutta ja ylipäätään ihmisten keinoja päästä tarvittaessa sosiaalisen luototuksen piiriin ja tarjota sosiaalista luototusta ja velkaneuvontaa laajemmin aitoina vaihtoehtoina niille tilanteille joita esimerkiksi edustaja tolppanen kuvaili puheessaan hyvin ja joissa ihmiset saattavat ajautua pikavippikierteeseen olen hieman huolissani siitä riittääkö tämä toimenpide jota me nyt teemme siihen että me aidosti pystymme suitsimaan tätä varsin holtitonta markkinaa koska tähän asti pikavippimarkkinat ovat kyllä keksineet keinot kiertää eduskunnan asettamaa sääntelyä ja tätä on harjoitettu jo vuosien ajan sikäli toivoisin että jatkoseurantaa tämän nyt esitettävän esityksen voimaantulon jälkeen jatkettaisiin

kun nyt suomessakin black friday päivä on jo laajentunut black friday viikoksi se on tällä hetkelläkin juuri päällä ja meille taas tarjotaan hyvin monenlaisia keinoja hankkia nopeaa mielihyvää ostamalla jotakin että yleisesti toivon että tässä talossa myös rakennamme sellaista yhteiskuntaa jossa ihmisten ei tarvitse täyttää

arvoisa rouva puhemies täällä on käytetty erittäin hyviä puheenvuoroja tämän lainsäädännön osalta ja siinä mielessä näihin puheenvuoroihin on kyllä hyvä yhtyä riippumatta siitä mistä suunnasta nämä puheenvuorot ovat tulleet kuten täällä on todettu niin näitten pikavippien osalta suurin syy pikavippien ottoon on ollut joko heikko taloudenhallinta tai taustalla voi olla myös elämäntilanteeseen liittyviä vaikeita kriisitilanteita jotka ovat sinällään synnyttäneet ihmisille vaikeita tilanteita ja taloudellisia ongelmia eri asiat ovat kasautuneet esimerkiksi työttömyyden tai psyykkisten ongelmien masentuneisuuden takia opiskelijat ovat saattaneet menettää opintotukensa

ja sitä kautta elämänhallinta on vaikeutunut velkaantuminen peliongelmat ja monet muut asiat ovat aiheuttaneet sen että ihminen ajautuu sitten ottamaan pikavippiä ja kuten täällä on todettu niin yksi suuri ongelma nimenomaan näitten pikavippien osalta on pikavippikierre ja siitä syntyvä ongelmien entistä suurempi vaikeutuminen on todettu että pikavippikierre on pikavippien ongelmista se suurin ja pahin se kuvaa tilannetta missä henkilö hakee yhä uusia lainoja jotta hän pystyisi maksamaan takaisin edellisiä ottamiaan vippejä usein tätä voi jatkua niin kauan purkautumista voi salata ja pitkittää silloin tilanne on todella jo paljon pahempi kuin se olisi ollut jos ongelmaa olisi lähdetty kunnolla purkamaan ja korjaamaan heti alusta alkaen tässä esimerkiksi ohjauksen neuvonnan ja matalan kynnyksen palveluiden mahdollisimman helppo saatavuus olisi äärettömän tärkeää jotta ihmisillä olisi rohkeutta ja uskallusta hakea itselleen tukea ja apua esimerkiksi tämmöinen viidensadan euron velkarästi on saattanut kasvaa jopa kymmenientuhansien velkarästeiksi ja sitä kautta tämä tilanne on vaikeutunut entisestään ja tilanteet ja ongelmat ovat kasautuneet siinä mielessä tuen lämpimästi sitä ajattelua mitä edustaja kristiina salonen toi tänään täällä

hänen mielestään pikavipit tulisi kieltää en tiedä mitenkä se on mahdollista mutta ne pitäisi tehdä niin vaikeiksi ja hankaliksi että että

ihmiset eivät hakisi mutta aivan kuten täällä on myös todettu puheenvuoroissa niin meidän pitäisi pikemminkin pyrkiä myös hakemaan niitä taustoja minkä takia ihmiset hakeutuvat hakemaan pikavippejä ja hakemaan ratkaisua siihen tässä esimerkiksi pikavippien markkinointi on yksi asia joka täällä on tänään tullut esille en tiedä onko muille kollegoille tullut mutta minulle on ainakin tullut sähköpostiviestejä mainosmarkkinointia pikavippien käytöstä aina ajoittain se jostakin syystä tulee aina joinakin ajanjaksoina mutta sitten ne häviävät taas elikkä se ei näy ainoastaan televisiossa tai lehdistössä vaan sitä tuodaan suoraan myös meidän sähköposteihimme lainoitusmahdollisuutta tulisi kehittää sillä tavalla aivan kuten täällä on tuotu esille että mahdollistetaan halpakorkoisten lainojen saanti sekä sosiaalista luototusta pitäisi kehittää valitettavasti sosiaalista luototusta ei käytetä riittävästi ja useimmiten siellä on taustalla se että siihen ei ole myöskään riittävästi rahoitusta ja sen saatavuuskriteerit monta kertaa hyvin vaikeat sen takia myös tämän sosiaalisen luototuksen monipuolistaminen ja kehittäminen olisi äärettömän tärkeätä sitten yksi asia joka minua on häirinnyt monella tapaa joka on näkynyt näitten pikavippien sekä myös maksuongelmaisten sairaiden ja pienituloisten ihmisten osalta on ollut se että meidän sosiaali ja terveydenhuollon asiakasmaksut ovat pienituloisille ja sairaille monesti kohtuuttoman korkeita ja he ovat ajautuneet sitä kautta maksuongelmiin ja ulosottoihin kuten täällä muun muassa edustaja tolppanen toi esille tätä ongelmatiikkaa niin meidän pitäisi kehittää nimenomaan näissä tilanteissa joissa ihmiset sairastavat paljon ovat pienituloisia näitten asiakasmaksujen kohtuullistamista että se on aito todellinen vaihtoehto että ihmiset eivät ajaudu sairautensa takia maksuongelmiin ja sitä kautta hakemaan esimerkiksi pikavippiä tai sitten joudu ulosottoon ja sitä kautta heidän elämäntilanteensa ja jopa terveydenhoitonsa ja sairaudenhoitonsakin voi vaikeutua tästä syystä minä toivoisin että että me voisimme jatkaa tätä kehittämistyötä myös näitten asiakasmaksujen kohtuullistamiseksi sillä tavalla että että ihmisillä sairaudesta riippumatta ja pienituloisuudesta huolimatta olisi yhtenäiset oikeudet ja mahdollisuudet saada terveydenhuoltoa eivätkä nämä asiakasmaksut tulisi esteeksi oman terveyden hoitamiselle

puhemies ajattelin että kolme minuuttia paikalta olisi riittänyt mutta tässä tulee niin hyviä puheenvuoroja että on parempi varata aikaa ettei tarvitse juosta sitten kesken puheenvuoron tänne pönttöön tämä meidän järjestelmämme jota me arvioimme ja myös arvostelemme on

käsitykseni mukaan ollaan uudistamassa

haluaisin tuoda esille että nyt olisi mahdollisuus pohtia myös sitä että velkaneuvonta siirrettäisiin osaksi voutijärjestelmän tulospalkkiojärjestelmää eikä niin että tämä ketju voi vain kasvaa koko ajan ja maksusuoritusten määrä tulee olemaan korkea sillä tälläkin hetkellä tiedämme että pikavippiongelmiin ja sitä kautta tullut maksuhäiriömerkinnän piiriin ja kun sitten mennään oikeuteen niin siellä

voidaan päästä eroon sillä että laitetaan pieni ruutupaperi sinne käräjäoikeuteen että ei hyväksytä näitä ylisuuria perintäkustannuksia mutta jos siihen ei ole enää siinä hetkessä voimavaroja niin meidän olisi ehkä hyvä pohtia sitä kuinka me kun meillä on selkeästi yhteys pikavippiyritysten ja perintätoimistojen yhteistyössä monesti

samat omistajat siellä taustalla niin meidän pitäisi pystyä tähän puuttumaan niin että myös tämä meidän uudistuisi niin että se olisi myös yksi osa neuvontapalvelua näille ylivelkaantuneille ihmisille no voidaan keskustella siitä voiko markkinataloudessa poistaa pikavippiyritysten toiminnan siihen minä en usko ja osaltaan katson että on hyvä että äkillisessä rahoitustarpeessa perhetaloudella tai yksityisellä ihmisellä on on mahdollisuus lainoittaa omaa hetkellistä rahanpuutettaan nopeasti siihen minkälaisin ehdoin niitä sitten saa me ehkä täällä pystymme korkomäärittelyillä ja ja muilla vaikuttamaan

tässä tulee pohdittua

y tunnuksella toimiva liikeyritys vai liivijengi joka sen rahan lainaa tässä on edustaja myllykosken pohdinta siitä poistammeko tällaisen liiketoiminnan kokonaisuudessaan ja annamme sen sitten verotuksen ja lainsäädännön ulkopuolella oleville toimijoille jotka sitten lainaavat rahaa joillakin tavoin ja myös perivät sen ehkä hieman eri tavoin joihinka lainsäädäntö ei ei pysty puuttumaan siinä mielessä pitäisin terveenä sen rajankäynnin mitä on yritystoiminta myös lainoituksessa on se pankkisektorilla tai yrityksillä joka tapauksessa

meidän pitäisi jollakin tavalla uskaltaa puuttua siihen että lainanantajalla on vastuu siitä kenelle hän antaa lainaa eli lainoittajan vastuuta siihen tämä positiivinen luottotietorekisteri antaa siihen toki tulevaisuudessa mahdollisuuden mutta tänäkin päivänä pitäisi olla enemmän mahdollisuutta siihen että me edellytämme lainoittajalta omaa riskiä siinä mitkä ovat ne mahdolliset perintäkustannukset jos lainanottaja ei maksa omia velvoitteitaan me totta kai haluamme että jokainen velkansa maksaa ettei se jää toisten maksettavaksi arvoisa rouva puhemies tältä erää näin
arvoisa

on muistini mukaan yksitoista vuotta käsitelty talousvaliokunnassa moneen kertaan ja moneen kertaan on luultu että on löydetty sellaisia säännöksiä jotka käytännössä riittävästi estäisivät pikavippitoimintaa joka kerta on käynyt niin että markkinoijat ja alan yritykset ovat olleet ovelampia keksineet jonkun porsaanreiän ja kun katsoo näitä pikavippiyritysten tuloslaskelmia niin harvassa liiketoiminnassa pystytään niin vähällä vaivalla saamaan niin hyvää nettotulosta alalle on syntynyt lähes sata yritystä joista muutamat ovat merkittäviä tässä lainsäädännössä on monta kertaa todettu että tämä ei kuulu pankkilain piiriin koska tässä ei oteta talletuksia vastaan käytännössä kuitenkin maassa on olemassa yleinen yliaikakorko joka tällä olla kolmentoista prosentin luokkaa jonka ylittävää korkoa ei voi velalliselta periä olin kerran puhumassa tilaisuudessa jossa oli toistasataa velkaneuvojaa ja kysyttiin kuinka moni suosii että se ylipäätänsä on olemassa tai kuinka monta on sitä vastaan fifty fifty tulos puolet suosi puolet ei miksi sen takia että siinä nopeasti ratkaistaan lyhyellä tähtäimellä asiakkaan ongelma jos katsoo asiakkaan tilannetta niin siellä taustalla voi olla aitoja syitä joiden johdosta voi sanoa että velallisella tai velalliseksi ryhtyvällä muuta vaihtoehtoa jos ajatellaan pankkien toimintaa niin siellä yleensä ilman vakuutta olevalle luotonmyöntäjä edellyttää takaajia tämä takaajien puuttuminen tässä pikavippitoiminnassa tarkoittaa käytännössä sitä että yksi ihminen voi aika sanoisinko kontrolloimattomasti ajatella että hänen omaa etuaan ei kukaan muu aja minkä jälkeen tilanne saattaa sitten eskaloitua koska pikavipin päälle otetaan toinen pikavippi ja ehkä jopa kymmenes minkä jälkeen tilanne on karannut asianosaisen käsistä tämä takaajien vaatimus voisi olla yksi jolla tätä tilannetta helpotettaisiin tai ainakin jos laina ylittää esimerkiksi viisisataa niin sen jälkeen vaaditaan takaajaa jolloin myös luottoriski harkinta siinä tilanteessa monipuolistuisi takaaja joutuisi miettimään että hän joutuu ehkä tämän maksamaan tämä asetelma on monille myös sen verran uusi etteivät he ymmärrä esimerkiksi käyttää panttilainakonttoria tai vastaavaa jolloin omaisuus annetaan vakuutena lainasta ja silloin jos se menetetään niin se menetetään siihen se sitten jo loppuukin jolloin ei synny tällaista riippuvuutta tähän lainoittajaan tämä asetelma on kyllä niin hankala nuorille ihmisille jotka eivät ole tottuneet käsittelemään rahaa joku sanoi että niistä peruskoulun päättävistä jotka eivät jatka myöhemmin opintojaan kymmenen prosentteja se luku voi olla suurempikin minkä johdosta hän ei pysty niissä tilanteissa joissa hän ajautuu tilanteeseen jossa ei ole hänen mielestään muita vaihtoehtoja kuin pikavipin ottaminen myöntämään itselleen kuinka suuren ja hankalan tilanteen hän aiheuttaa jos maksamaan näiden pikavippiyhtiöiden laillisuus ja kohtuuttomuus mielestäni kohtuuttomuus olisi se jonka perusteella voisi lainsäätäjä sanoa että tämä yliaikakorko on korkein mahdollinen korko jolloin näitä pikavippiyrityksiä ei voitaisi pyörittää samalla periaatteella kuin tällä hetkellä vaan todennäköisesti luottotappioriskin pienentämiseksi sinne tulisi käytännössä vaade siitä että siellä on joku takaaja tai kaksi jolloin koron ei sen takia tarvitsisi olla niin korkea kuin se tällä hetkellä näiden luottotappioiden johdosta on jos luottoyhtiö antaa tuhannen euron lainan asiakkaalle ja se takaisinmaksuosuus saattaa nousta kolmeentuhanteen kahden vuoden kuluessa niin se luottotappio lasketaan siitä tuhannesta plus normaalikorosta koska luottotappioyhtiöt rahoittavat omaa toimintaansa pankkilainoilla

kahdeksan prosenttia kaiken kaikkiaan tämä on erittäin

liiketoiminnan ala ja sen takia että täällä ei ole takauksia esimerkiksi peliriippuvaisuudesta kärsivät ottavat helposti näitä pikavippejä eivätkä kehtaa edes selostaa sitä syytä toinen vaihtoehto se että sana pika muutettaisiin neljänkymmenenkahdeksan tunnin lainaksi niin että sitä saisi käyttää vasta kahden vuorokauden kuluttua saattaisi lisätä tähän ottoon liittyvää tarvittavaa harkintaa

arvoisa puhemies halusin ihan välttämättä ottaa tämän puheenvuoron jotta kirjoihin ja kansiin ei jää väärää kuvaa siitä mitä mieltä olen ehdottomasti kannatan tietysti tätä ministeri häkkäsen tänne tuomaa esitystä ja olen muuten sitä mieltä että ministeri häkkänen tulee jäämään historiaan hyvin joviaalina ministerinä hän on nostanut esille paljon asioita lasten asioita perheiden asioita lasten hyväksikäyttöasioita köyhien ihmisten asioita hän on uskaltanut tuoda niitä esille ja saanut niitä sitten jopa läpi ensin tietenkin siellä omassa ryhmässään ja sitten sitten tuolla hallituskuvioissa erittäin paljon kiitoksia siitä mutta juuri edustaja lehtikin äskettäin puhui että aina siellä on se porsaanreikä mistä mennään ja pystytään korkoja korkoja sitten kiskomaan tarkoitin sillä taitamattomuudella jonka suhteen meidän on syytä katsoa peiliin silloin kun me säädämme lakeja meidän pitäisi pystyä porsaanreiät panemaan kiinni pitäisi ainakin uskaltaa panna niin monta porsaanreikää kiinni kuin on mahdollista näinhän se on ja toivottavasti korjataan sitten taas jos täytyy korjata edustaja kiljunenkin otti ihan oikein äskettäin mielestäni esille tuon asiakasmaksulain ja sen mitä mitä sen kanssa tehdään myös siinä on semmoinen kohta missä meidän poliitikkojen pitää katsoa itseämme koska meistä hyvin usea istuu myöskin kunnanvaltuustossa nyt on näin että lain yhdennentoista pykälän mukaan asiakasmaksuja voi alentaa tai jättää jopa kokonaan perimättä mikäli asiakkaalla ei ole varaa maksaa täytyy tietysti selvittää silloin mikä se tilanne on tässä kohdassa haluan lukea sitaatin kelan tutkijalta vappu verroselta hän sanoo näin olisi kai järkevämpää jättää maksuja perimättä kuin ohjata ihmiset hakemaan toimeentulotukea tai ulosottoon herää kysymys olisiko syytä velvoittaa viranomainen tarkistamaan ennen perintätoimia ja ulosottoa onko lainmukaisia perusteita jättää maksu perimättä tai alentaa sitä tämä on se kohta mihin vaaditaan poliittista päätöstä sitä vaaditaan meiltä valtakunnan tasolla ja sitä vaaditaan meiltä myös kunnallisella tasolla kaikkinensa tämä laki jota juuri nyt tässä salissa käsitellään on erittäin toivottava

olla parempi sikäli että kolmekymmentä prosenttia on minusta edelleenkin koronkiskontaa mutta on hyvä että tullaan edes jollakin tavalla alaspäin tässäkin olisi voinut kyllä laskea sitä lähtökorkoa jo sinänsä sehän on sitten yrittäjän asia päättää onko toiminta enää kannattavaa vai eikö se ole kannattavaa ehkä sieltä on jäänyt jonkin verran taskun pohjalle näitten

kymmenen vuoden aikana minkä näitä on ollut toivottavasti saamme tämän vietyä eteenpäin sitten yksi asia mistä meidän pitäisi keskustella kun puhutaan siitä että lapsia pitää opettaa rahan käsittelyssä ja ymmärtämään rahan arvo selittäkääpä minulle miten kuusivuotiaalle opetetaan että ei sillä visa kortilla voi mitä tahansa ostaa me haluamme viedä käteisen pois tästä maasta ja tehdä pelkästään korttikauppaa lähetämmekö me tästä lähtien lapset ja lastenlapset kioskille hakemaan hyvin ansaittua tikkaria visa kortti kourassa sitä sietää harkita
rajaan puheenvuorot tässä vaiheessa nyt ruudussa näkyviin kolmeen puheenvuoroon ja sitten keskeytämme tämän asian käsittelyn koska aika on kulunut

rouva puhemies tämä pikavippikysymys kuluttajaluotot on asia josta sekä omaisilta niiltä joilla elämä on mennyt pilalle pikavippikierteen kautta että sitten jopa niiltä ihmisiltä jotka ovat sen omakohtaisesti kokeneet tulee hyvin paljon palautetta pääasiallinen palaute liittyy juuri siihen mihin tällä lakiesityksellä pyritään puuttumaan eli siihen että vuoden kaksituhattakolmetoista jälkeen todelliset vuosikorot suuremmissa luotoissa ovat nousseet jopa satoihin prosentteihin sitä ei millään järjellä ei maalais eikä kaupunkijärjellä voi pitää kohtuullisena niin kuin edustaja lehti tässä toi esille kyllä on hyvät tuottoprosentit nimenomaan näillä yrityksillä joita joita lähes muutama sitten on suurempia toimijoita tällä alalla eli tämä korkokatto yli kahdentuhannen euron suuruisille luotoille on erittäin kannatettava esitys lisäksi myös tämä kolmenkymmenen prosentin yläraja korolle on sellainen jota on toivottu jo pidemmän aikaa jonkinlainen katto tälle korolle näissä kommenteissa ja palautteissa edustajana saanut ja uskon että tässä salissa moni edustaja on niitä saanut hyvin merkittävää on myös se että jos luotonantaja tai välittäjä rikkoo korko tai luottokustannuskattoa koskevaa sääntelyä niin silloin tältä kuluttajalta ei peritä korkoa tai muita luottokustannuksia lainkaan tällä merkittävällä tavalla tehostetaan sitä vaikutusta mikä tällä lainsäädännöllä tulee olemaan ja pidetään nähdäkseni hyvin pitkälti ja vahvasti kiinni kuluttajan oikeussuojasta tässä suhteessa eli kannatan lämpimästi tätä hallituksen esitystä tätä on toivottu pitkään ja nyt tähän merkittävään ongelmaan puututaan tässä nostettiin ministeri häkkänen oikeusministeri esille hän on totta kai tehnyt hyvää työtä mutta täytyy muistuttaa niin kuin oppositio muistuttaa aina hallituksen yleisesti että tämä on koko hallituksen yhteinen esitys jota yksi ministeri sitten esittää ja esittää tietysti hyvällä tavalla porsaanreiät pitää aina pystyä tukkimaan edustaja tolppanen mutta toisaalta ei koko porsaanreikä käsitettä olisi jos porsaanreiät aina pystyttäisiin tukkimaan eli parhaamme teemme tämänkin esityksen myötä mutta epäilen että jotain sellaista jälleen löytyy jota pitää myöhemmälläkin lainsäädännöllä pystyä sitten tilkitsemään mutta tämä puuttuu nyt juuri niihin kysymyksiin mitkä palautteenkin perusteella

esiin haluaisin sen verran mainita että positiivinen luottorekisteri ei ole niin positiivinen kuin on haluttu ymmärtää siitä tulisi jälleen yksi laki joka merkittävästi nakertaisi yksityisyyttä siinä rahalaitoksille annettaisiin lähes rajaton mahdollisuus saada tietää meidän rahakäyttäytymisemme mihin olemme lainamme hakeneet mihin niitä käytämme ja niin edelleen ilman että rahalaitokset joutuvat antamaan minkäänlaista selvitystä siitä miten ne näitä meidän tietojamme käyttävät se antaa mahdollisuuden synnyttää monen kerroksen lainaväkeä pankki ja rahalaitokset voivat sisäisesti määritellä minkälaiselle porukalle tässä maassa enää voi luottoa antaa syntyy todella monen kerroksen väkeä lainamarkkinoille en pitäisi tätä niin hirveän positiivisena asiana enkä edes ratkaisuna tähän mitä tällä hetkellä velkaongelmana pidetään jokainen vastuullinen luotonantaja jo nyt kerää luotonsaajasta kaikki tiedot sen luoton antamisen ehdoksi yksikään ei anna luottoa takaajien kustannuksella se on jo pankkilaissakin kielletty tietysti menee monta monta vuotta ennen kuin tämä positiivinen luottorekisteri mahdollisesti tulee mutta nämä asiat pitäisi kyllä huolella

puhemies pyysin puheenvuoron edustaja lehden puheenvuoron jälkeen olisin halunnut tukea häntä hänen hyvässä puheenvuorossaan aivan kuten edustaja lehti totesi pikavippilainsäädäntöä on kehitetty on kehitetty ja käsitelty talousvaliokunnassa jopa yksitoista vuotta ja hän totesi että aina ovat kuitenkin pikavippiyhtiöt löytäneet uusia keinoja kiertää elikkä erilaisia porsaanreikiä on sitten löytynyt matkan varrella hän esitti yhtenä vaihtoehtona myös sitä että olisi tämmöinen takaajavaatimus ja sitäkin asiallisesti minä tuen lämpimästi mutta jäin vain miettimään sitä että kun näitä pikavippejä on mahdollisuus ottaa useilta eri yhtiöiltä niin mitenkä tämä takaajamahdollisuus pystytään sitten turvaamaan että se tieto kulkisi jos ottaa jostakin kolmestasadasta toisesta ja neljästäsadasta kolmannesta niin se viisisataa euroa on hyvin nopeasti tullut elikkä silloin käytännössä se tarkoittaa sitä miten tämä takaajamahdollisuus voitaisiin sitten mahdollistaa mutta se on asia jota varmasti pitää

kehittää miettiä sitten toisaalta voitaisiinko tälle vipille asettaa myös aikaraja kuten esimerkiksi neljänkymmenenkahdeksan tunnin aikaraja tai joku muu vastaava että sitä ei saa esimerkiksi keskellä yötä kun elämäntilanne on hallitsematon ja sitten otetaan pikavippi parantamaan sitä tilannetta tämä on suuri ongelma nimenomaan peliongelmaisille mutta myös muille jotka sitten voisiko sanoa harkitsemattomasti ottavat itselleen pikalainaa ja luulevat luulevat että että sillä parantavat oman elämäntilanteensa kun tilanne voikin kääntyä päinvastoin tämä pikavipin ottaminen voikin entisestään heikentää ja pahentaa sitä elämäntilannetta

arvoisa puhemies tuon eduskunnan käsittelyyn hallituksen esityksen jossa ehdotetaan säädettäväksi uusi laki ylioppilastutkinnosta esitys liittyy hallituksen lukiouudistukseen ja on vahvasti sidoksissa lukiolakiin jonka eduskunta hyväksyi viime kesänä esityksen tavoitteena on tukea lukiokoulutuksen uudistukselle ja ja uudelle lukiolaille asetettujen tavoitteiden toteutumista keskeisimpänä tavoitteena vahva yleissivistys esityksen valmistelussa on otettu huomioon laajapohjainen työryhmätyö ylioppilastutkinnon kehittämiseksi ja lakia on valmisteltu hyvin aktiivisessa ja avoimessa vuoropuhelussa sidosryhmien kanssa myös lausuntokierroksella tutkinnon uudistusta pidettiin laajasti tarpeellisena esityksen keskeisimpänä tavoitteena on vahvistaa lukio opintojen aikana saavutettavan laajan yleissivistyksen osoittamista ylioppilastutkinnon kokeissa ylioppilastutkinnon rakennetta ehdotetaan muutettavaksi ylioppilastutkintoa suorittavan kokelaan olisi suoritettava viisi koetta joihin sisältyy äidinkielessä ja kirjallisuudessa järjestettävä koe sekä kokelaan valinnan mukaan vähintään kolme koetta ryhmästä johon kuuluvat matematiikassa toisessa kotimaisessa kielessä vieraassa kielessä ja reaaliaineissa järjestettävä koe muutos tasapainottaisi tutkinnon rakennetta ja ohjaisi kokelaita osoittamaan osaamista ja ja suorittamaan eri kokeita aiempaa monipuolisemmin

suoritetun kokeen hyväksymisestä myös tutkinnon suorittamisajan pidentymisen edellytyksiä kevennettäisiin jotta kokelaat olisivat nykyistä yhdenvertaisemmassa asemassa esimerkiksi sairastuessaan tai ollessaan opiskelijavaihdossa kesken ylioppilaskirjoitusten uuden ylioppilastutkintolain on tarkoitus tulla voimaan yhdessä uuden lukiolain kanssa ensimmäinen kahdeksatta kaksituhattayhdeksäntoista lukiolaisilla tulee kuitenkin olla mahdollisuudet varautua tutkinnon muutoksiin hyvissä ajoin tämän vuoksi uuden lain mukaiset muutokset koskisivat kokelaita jotka aloittavat tutkinnon suorittamisen kevään kaksituhattakaksikymmentäkaksi tutkintokerralla tai sen jälkeen eli on pitkä siirtymäaika käytännössä tämä tarkoittaa opiskelunsa aikaisintaan syksyllä aloittavia lukiolaisia tutkinnon suorittamisen ennen tätä aloittavat kokelaat suorittaisivat tutkinnon nyt voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti toivon tietenkin kovasti sitä että tämä uusi ylioppilastutkintolaki herättäisi keskustelua se on tärkeä osa tätä kokonaisuutta joka tällä hallituskaudella on viety läpi jossa uudistetaan käytännössä suomalaisen koulutusjärjestelmän kaikki osat ja vahvistetaan suomalaisen koulutuksen tulevaisuutta

arvoisa puhemies ensin ajattelin että puhun ihan paikaltani mutta ajattelin sitten kuitenkin tulla tänne kiitos arvoisa ministeri esittelystä kun olen sivistysvaliokunnan jäsen niin ymmärrän asemani ja roolini nyt näin että kuuntelemme sivistysvaliokunnassa asiantuntijoita ja teemme siltä pohjalta sitten johtopäätökset mutta ihan noin lähtökohtaisesti olen itse innostunut ja kiinnostunut käsittelemään lakia hyvin perusteellisesti ja ja katson että tämä on yksi tämmöinen sivistysvaliokunnan diplomityö nyt loppusuoralla lukio on niin keskeinen oppilaitos instituutio suomalaisessa koulutuspolitiikassa että tämä sopii nyt hyvin työmme loppusuoralle

tässähän on useampiakin hyvin mielenkiintoisia kohtia joissa on sitten mielenkiintoista asiantuntijoita kuunnella

kokelaan on suoritettava viisi koetta joihin sisältyy äidinkielessä ja kirjallisuudessa järjestettävä koe sekä kokelaan valinnan mukaan vähintään kolme koetta ryhmästä johon kuuluvat matematiikka toinen kotimainen kieli ja vieras kieli ja reaaliaineissa järjestettävä koe olen itse paljon miettinyt sitä että kun lukion tehtävä on olla yleissivistävä ja tiedämme että se koko lukion kokonaisuus muodostaa sen yleissivistävän ytimen niin millä tavalla tässä yhteydessä voitaisiin reaalikokeen asemaa ja merkitystä vahvistaa koska se kuitenkin perinteisesti kattaa tämän laajan yleissivistyksen monet keskeiset asiat mutta niin kuin sanottu on mielenkiintoista kuulla ja kuunnella asiantuntijoita tästä näkökulmasta toinen iso jollei nyt megaluokan kysymys niin iso kuitenkin on tämä että jatkossa ylioppilastutkinnon voisi suorittaa myös englanniksi mehän olemme nyt käyneet suomessa viime kuukausina osin vuosinakin vuosikymmeninäkin keskustelua siitä että englannin kieli saa ikään kuin liian vahvan ja voimakkaan aseman ajatellen suomen kieltä äidinkieltä ja näin minä en itse näe näitä asioita vastakkaisina mutta me sivistysvaliokunnan jäsenet olemme jo nyt saaneet korkealta asiantuntijatasolta myöskin huolestuneita yhteydenottoja että voi olla niin että että paras on on hyvän vihollinen eli voiko tämä englanninkielinen ylioppilastutkinto kun se vaatii paljon lisäresursseja ja panostusta pidemmällä aikavälillä sitten kuitenkin johtaa suomen kielen aseman heikentämiseen tämähän noin lähtökohtaisesti on tietysti kohdennettu suomeen ulkomailta tulleille perheille ja lapsille kenties mutta sen pidemmän aikavälin vaikutuksia kannattaa vähän syvällisemminkin arvioida mutta käymme valiokunnassa muun muassa näitä kysymyksiä tarkemmin lävitse ja innokkaasti sitten aloitamme asiantuntijakuulemisen edustaja kivelä nyökyttää tuolla päätään että näin teemme

arvoisa rouva puhemies lukio on aivan keskeinen osa meidän koulutustarjontaamme ja koulutusjärjestelmäämme ja on hienoa että lukiotoimintaa myös uudistetaan vastaamaan ajan vaatimuksiin tämän esityksen sisällöt vaikuttavat pääosin perustelluilta ja kannatettavilta ja odotan mielenkiinnolla sitten sivistysvaliokunnan mietintöä jossa saamme vielä tarkennettuja vastauksia kysymyksiin joita jonkun verran on esitetty nostaisin tässäkin yhteydessä esiin sen että jotta lukiossa käyvä useimmiten nuori henkilö voi rakentaa omaa polkuaan epävarmuuksien maailmassa me tarvitsemme laadukasta opinto ohjausta kaikkien saataville toivon että erityisesti kiinnitetään huomiota siihen että kun muutoksia otetaan käyttöön niin huolehditaan siitä että muutosten sisältö on kaikilla hyvin selvillä tässä esityksessä onkin

kyllä toteutuvan oikein hyvin lukiolaisten liitto on ilmaissut lausunnossa huolensa lukiolaisten jaksamisesta liittyen uuteen rakenteeseen heitä kannattaa tässä tietenkin kuunnella lukiolaiset ovat itse oman arkensa parhaita asiantuntijoita toivon että tähänkin kiinnitetään valiokunnassa huomiota

etukäteen jonkin verran palautetta ja on esitetty huolia myös kotimaisten kielten asemasta uskon että on löydettävissä jokin sellainen ratkaisu jossa yhdistetään eri intressejä mutta tässä kannattaa tietenkin olla tarkkana lähtökohtaisesti olen sitä mieltä että kaikki mikä tukee suomen kansainvälistymistä ja meidän tulevaisuuden menestystä on tietenkin kokeilemisen arvoista mutta pidetään totta kai yhdessä huolta myös kotimaisista kielistä

että tutkinnon rakennetta muutetaan kyllä vahvistaa myös myös reaaliaineiden merkitystä ja sen pistän ilolla merkille itse näin valtiotieteilijänä ja historioitsijana että niiden merkitys tunnustetaan osana yleissivistystä jota tässä myös vahvistetaan tämä englanninkielinen tutkinto on kyllä hyvin perusteltu siinä maailmanajassa missä nykyään eletään totta kai tämä osittain liittyy ulkomaalaisiin jotka tulevat suomeen esimerkiksi perhe jonka lapset sitten täällä opiskelevat ja jos vanhemmat tai toinen heistä on töissä täällä niin voi olla että he eivät kuitenkaan ole täällä kuin joitakin vuosia jolloin välttämättä se suomen kielen opettelu ei ole se ykkösprioriteetti vaan ylipäätään kouluttautuminen niille lapsille tämä mahdollistaa sen juuri niin kuin ministeri sanoi että nämä osaajat katsovat tilanteen houkuttelevammaksi kuin se tällä hetkellä on

eivät ole oikeastaan kritisoitavaa huomanneet tässä edustaja olli poika parviainen otti esille maksuttoman toisen asteen tietysti hallitus ja siniset ministeri grahn laasosen osalta kokoomuksesta ministeri terhon osalta oppimateriaalilisällä eli tämähän on herkkä poliittinen kysymys halutaanko nimenomaan kaikille maksuton toinen aste vai kohdistetaanko se tuki jollain tavalla tämä hallitus on katsonut että on perustellumpaa kohdistaa se tuki vähävaraisille nuorille ja heidän perheilleen ja näin

puhemies kyllä tämä ylioppilastutkintouudistus on hyvin mieluisa tehtävä sivistysvaliokunnalle työkautensa loppupuolelle kuten ministeri esittelypuheenvuorossaan ilmaisi niin punaisena lankana on puhe yleissivistyksestä muistan kun lukiouudistuksen edellä puhuttiin paljon julkisuudessa että yleissivistystä karsitaan ja että lukion pystyisi käymään opiskelematta historiaa tämä nyt oli enemmän tai vähemmän kaupunkilegendaa onkin tärkeää että yleissivistys todellakin on lukiokoulutuksen punaisena lankana vaarana on toki se että jo heti lukion aloittamisvaiheessa räätälöidään kurssiohjelmat siten että taktikoidaan ylioppilaskirjoituksia varten ja tällä tavoin on vaara että yleissivistystä ei saavuteta riittävässä määrin kun tulen tuolta väestökehitykseltään ei aina kovin positiiviselta itä suomen alueelta niin kyllähän tässä huolia on lukiokoulutuksen laadusta ja saatavuudesta kun välimatkat pitenevät ikäluokat pienenevät opetusresurssit supistuvat kenties ei ole syventäviin kursseihin mahdollisuuksia kenties niitä on hyvin vähän ja kyllä nimenomaan syventävien kurssien käyminen mahdollistaa miltei ainoana sen että voidaan ylioppilaskirjoituksiin menestyksekkäästi osallistua

arvoisa puhemies muistan jo omilta opiskeluajoiltani ollessani yhdeksäntoista vuotias toisella paikkakunnalla asuva korkeakouluopiskelija miten epäreilulta tuntui kun muut opiskelukaverini saivat sen aikaista opintorahaa mutta minä en päätöksen perusteluna olivat vanhempieni tulot koin tämän siksikin epäoikeudenmukaiseksi koska olin vastannut omista tuloistani ja menoistani usean vuoden ajan ja vanhempani kannustivat taloudelliseen itsenäisyyteen toki tuonaikainen opintoraha oli muutenkin pieni ja pakotti opiskelijat ottamaan opintolainaa ihan eri tavalla kuin tänä päivänä jos kesätyöansiot eivät riittäneet talven yli selviämiseen olen siis tyytyväinen siis tyytyväinen hallituksen esitykseen että vanhempien tulot eivät vaikuttaisi enää itsenäisesti asuvan seitsemäntoista vuotiaan toisen asteen opiskelijan saamaan opintotukeen ja että hänellä oikeus opintorahaan ja opintolainan valtiontakaukseen tämä on samalla tunnustus että seitsemäntoista vuotias opintotukea saava muodostaa oman ruokakunnan asumistukea hakiessaan ja hän kuuluu yleisen asumistuen piiriin aikaisemmin hänen on laskettu kuuluvan vanhempiensa ruokakuntaan vaikka laki velvoittaa vanhempia olemaan taloudellisesti vastuussa alle kahdeksantoista vuotiaista lapsistaan ovat perheiden tilanteet kovin erilaisia esimerkiksi maaseutupaikkakunnilla ei kovinkaan usein ole toisen asteen oppilaitoksia eli tavallisimmin lukiota tai ammattioppilaitosta vaan peruskoulunsa päättäneiden on muutettava pois kotoaan opintojensa perässä vallitseva lainsäädäntö on saattanut asettaa vanhempia hankalaan tilanteeseen sillä yhteiskunta on osoittanut taloudellisen vastuun nuoren asumisesta ja elämisestä vanhempien kontolle arvoisa puhemies esitetyt muutokset tasavertaistavat opiskelijoita joten ne ovat erittäin kannatettavia

arvoisa herra puhemies tämä on pohjimmiltaan varsin simppeli esitys opintotukilain muutos itsenäisesti asuvan alle kahdeksantoista vuotiaan opiskelijan vanhempien tulojen vaikutus opintotuen määrään poistuu tämä on hyvä muutos ja on linjassa myös vihreiden koulutuspoliittisten tavoitteiden kanssa nostaisin esiin myös kuten edellisessäkin kohdassa sen että meidän kannattaa jatkaa maksuttoman toisen asteen koulutuksen suunnittelua ja toivottavasti myös käyttöönottoa toivon että se asia nousee esiin myös suomen seuraavan hallitusohjelman valmistelussa oppimateriaalilisä jota käsittelimme tuossa aikaisemmin on tärkeä lisäys monen opiskelijan arkeen ja hyvä sellainen mutta katsoisin ja vihreät katsovat edelleen että se ei aivan vielä riitä vaan isompia askelia maksutonta toista astetta kohtaan on otettava laajemminkin eri tutkimuksissa on osoitettu muun muassa amisbarometristä käy hyvin ilmi että erilaiset elämän kustannukset ja opiskelun kustannukset voivat olla esteenä sille että opiskelija voi edes jatkaa kouluttautumista ja voivat vaikuttaa siihen tuleeko esimerkiksi negatiivisia keskeytyksiä toisen asteen koulutuksessa nämä ovat iso kysymys ammatillisella puolella vähemmän lukiopuolella mutta kuitenkin olennainen asia koko koulutuspolitiikan kannalta

arvoisa puhemies joulu tulee monelle opiskelijalle tällä kertaa hieman joulun jälkeen tässä esityksessä siis ehdotetaan luovuttavaksi vanhempien tulojen vaikutuksesta opintorahan perusmäärään perusmäärään ja asumislisään jos opiskelija on alle kahdeksantoista vuotias ja asuu muualla kuin vanhempansa luona arvoisa puhemies tämä on hyvää ja oikeudenmukaista norminpurkua itsenäisesti asuvalle alle kahdeksantoista vuotiaalle opiskelijalle kuuluvat samanlailla kuin muillekin opiskelijoille nämä edut ilman vanhempien tuloihin perustuvaa tarveharkintaa erinomainen ja tasa arvoinen uudistus ja kiitokset siitä opetusministerille

tässä on nyt käsittelyssä toinen hyvä hallituksen esitys se on syytä ihan ääneen sanoa kun tämä on niin poikkeuksellista niin kuin kaikki hyvin hyvin tiedämme mielelläni myöskin viittaan edustaja olli poika parviaisen puheenvuoroon kun hän totesi että hän toivoo edettävän myöskin tässä maksuton toinen aste ajattelussa joka siis liittyy tähän oppivelvollisuusiän nostamiseen laajentamiseen ja sitä kautta myöskin sitten näihin maksuttomiin oppimateriaaleihin ja ja työvaatteisiin arvoisa puhemies pyysin itse asiassa puheenvuoron sen takia että eilen sivistysvaliokunta teki mielestäni jollei nyt ihan historiaa niin merkittävän päätöksen kun me käsittelimme hallituksen esitystä koskien

tämän oppimateriaalimaksun maksamista lukiolaisille neljäkymmentäkuusi euroa kuukaudessa

yhteydessä sivistysvaliokunta yksimielisesti teki lausuman joka esittää että selvitetään vakavasti että voidaan luopua siitä kiellosta

ei saa toimeentulotukea jollei ole nostanut opintolainaa se on on nyt kohtuuton tilanne monille kuusitoista viiva seitsemäntoista vuotiaille kun on hetkellisiä tilanteita ja tarpeita joissa toimeentulotuki voi olla olla tarpeellinen

herra puhemies olen myös erittäin iloinen tästä että vanhempien tulot eivät enää vaikuta seitsemäntoista vuotiaan itsenäisesti asuvan opiskelijan taloudellisiin edellytyksiin ja opiskeluun tämä mahdollistaa silloin entistä paremmin nuorten mahdollisuuden saada myös itselleen toisen asteen tutkinto mutta viittaan myös siihen mikä on meidän sosiaalidemokraattien tavoite ollut pitkään että tavoitteena tulee maksuton toinen aste joka mahdollistaa että jokainen suomalainen nuori saa itselleen toisen asteen tutkinnon lukiolaisten liitto on muun muassa arvioinut ja laskenut sen että lukion käyminen maksaa kokonaisuudessaan alle kolmetuhatta euroa kaksituhattakuusisataa viiva kolmetuhatta euroa myös toisen asteen ammatillisen koulutuksen tutkinto on suurin piirtein samaa luokkaa joku aika sitten nuorisobarometri julkaisi arvion ja selvitti sitä tilannetta mikä on nuorten koulutuksen keskeyttämisen taustalla ja siellä todettiin että että joka neljännen toisen asteen koulutuksen keskeyttämisen taustalla on rahapula ja ja siitäkin syystä

tämä lakiesitys tukee osaltaan sitä tavoitetta että nuoret pystyisivät opiskelemaan ja saamaan itselleen toisen asteen tutkinnon kenenkään ei pitäisi jäädä vaille toisen asteen tutkintoa rahapulan takia ja tästä syystä me tarvitsemme maksuttoman toisen asteen tutkinnon
arvoisa puhemies

tämä on hyvä esitys ja edustaja gustafsson sanoi että toinen sellainen näin se varmasti sitten on on tämän hallituksen aikana mutta puhemies oikeastaan omassa puheenvuorossani haluaisin muistuttaa siitä kokonaistilanteesta mikä on on hyvä että tämä yksityiskohta korjataan se on tärkeää ja siitä annan tunnustusta ja arvostan sitä mutta se tosiasiallinen tilanne monella opiskelijalla on hyvin hankala tänä päivänä me tiedämme että aika rajuja leikkauksia opintorahaan on tehty tällä kaudella merkittäviä isoja leikkauksia ja lienee selvää että

näillä opintorahaleikkauksilla on asetettu vaikeaan tilanteeseen aiemmin tuli jo esiin myös se sosiaalidemokraattien tärkeä tavoite että toisen asteen tulisi olla aidosti maksuton se palvelisi myös yhteiskunnallista tasa arvoa ja antaisi kaikille meidän lapsillemme ja nuorillemme paremmat mahdollisuudet elämän eväisiin siksi toivon että tämä iso uudistus mitä me esitämme ja ajamme tulisi toteutumaan toivottavasti mahdollisimman paljon lähitulevaisuudessa puhemies sen verran ehkä vielä sanon opiskelijoiden tilanteesta ylipäätään ja yleisesti että kun me nyt puhumme itsenäisesti asuvien opiskelijoiden kohdasta tässä esityksessä niin tärkeää on tietenkin nähdä myös kokonaisvaltaisesti tilanne esimerkiksi asuntopolitiikan kannalta on hyvin tärkeää että meillä on kylliksi kohtuuhintaisia asuntoja että niin opiskelija asuntoja kuin ylipäätäänkin kohtuuhintaista vuokra asumista edistetään koska asumisen kustannus on mikä monta kertaa lompakossa paljon tuntuu ja siksi on tärkeää että myös sitä pystymme tukemaan edustaja

tekisi mieli ihan laittaa rasti seinään kun täällä oppositio niin kehuu opetusministerin hallinnonalaan tulevia lainsäädäntöesityksiä ehkä ministeri vehviläinen voi voi viedä ministeri grahn laasoselle terveiset että täällä todellakin kehutaan kehutaan hallituksen esityksiä totta ja itse asiassa hallitushan päätti kehysriihessä että pienituloisten perheiden opiskelijoille ryhdytään maksamaan oppimateriaalilisää mielestäni tämä oli hyvä askel kohti sitä mahdollisesti toisen asteen maksuttomuutta mitä täällä oppositiokin halajaa mutta merkittävä askel ja siitä kiitos hallitukselle

arvoisa puhemies keskustelussa oleva hallituksen esitys toteuttaa toiminnallisen organisaatiomuutoksen jolla väestörekisterikeskuksen maistraattien sekä itä suomen aluehallintovirastossa toimivan toimivan maistraattien ohjaus ja kehittämisyksikön tehtävät muodostetaan yhdeksi kokonaisuudeksi ja väestötietovirastoksi käytännössä maistraattien sekä maistraattien ohjaus ja kehittämisyksikön tehtävät ja henkilöstö siirtyvät muutoksessa väestörekisterikeskukseen jonka uusi nimi tulee olemaan digi ja väestötietovirasto katsomme että tämä uusi nimi vastaa paremmin

väestörekisterikeskuksen puolella noin kaksisataa henkilöä uusi digi ja väestötietovirasto olisi valtakunnallinen valtiovarainministeriön hallin nonalan virasto virasto edistää yhteiskunnan digitalisaatiota turvaa tietojen saatavuutta ja tarjoaa palveluja asiakkaiden elämäntapahtumiin sen on tarkoitus aloittaa toimintansa vuoden kaksituhattakaksikymmentä alusta esitykseen sisältyy uusi organisaatiolaki digi ja väestötietovirastolle laki sisältäisi säännökset viraston asemasta organisaatiosta ohjauksesta ja tehtävistä ja lisäksi maistraattien ohjaus ja kehittämistehtävää koskevan

aluehallintovirastosta annetussa laissa uudistuksen tärkein tavoite on toiminnan yhtenäisyys muutos toteuttaa hallituksen linjauksen valtakunnallisen toimivallan ensisijaisuudesta myös niissä tehtävissä jotka edellyttävät alueellista läsnäoloa uudessa virastossa sovellettaisiin valtakunnallisesti yhtenäisiä toimintatapoja mikä parantaisi asiakkaiden oikeusturvaa ja tehostaisi toimintaa viraston kannalta valtakunnallisuus nähdään mahdollistajana prosesseja voidaan yhteisesti sujuvoittaa niin että työ voidaan tehdä tehokkaammin ja osaamista hyödyntää organisaation laajuisesti muutos on olennainen jotta virastot pystyvät saavuttamaan niille asetetut tuottavuustavoitteet asiakkaan näkökulmasta uudistuksella on myönteisiä vaikutuksia erityisesti valtakunnallisesti yhtenäiset ratkaisukäytännöt sekä kehittyvät sähköiset palvelut parantavat asiointia tässä yhteydessä haluan tuoda esille että meillä tehtiin kaksituhattaseitsemäntoista tähän uudistukseen liittyen myös selvitystyö ja tässä oli selvityshenkilönä vanhempi asiantuntija jouni backman ja siinä työn yhteydessä me arvioimme myös sitä että tämä uudistus mahdollistaisi entistä enemmän sen että työtehtäviä voitaisiin tehdä yhä enemmän myös pääkaupunkiseudun ulkopuolella vaikka virasto toimisi valtakunnallisesti osassa sen tehtäviä alueellinen läsnäolo on tietenkin edelleenkin välttämätöntä tällaisia tehtäviä ovat esimerkiksi avioliittoon vihkimiset ja julkisen notaarin palvelut sekä osa holhoustoimen palveluista viraston toimipaikoista päätettäisiin valtioneuvoston asetuksella ja tässä yhteydessä haluan todeta sen että olen itse sitä mieltä että entistä enemmän eri toimipaikoista yksiköistä päätetään meidän tulisi viedä niitä valtioneuvoston asetukseen eikä jättää pelkästään sinne virastojen työjärjestykseen tein tässä alkusyksystä selvityksen tästä ja meillä noin kolmessakymmenessä virastossa voidaan pelkästään työjärjestyksellä päättää yksiköistä ja toimipaikoista ja minusta se ei vastaa sitä tahtoa mitä tällä eduskunnalla on ja itse omassa työssäni pyrin siihen että nämä olisivat valtioneuvoston asetus

ensimmäiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen yhdestoista asia käsittelyn pohjana on valtiovarainvaliokunnan mietintö yhdeksäntoista nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä

arvoisa puhemies sosiaalidemokraateilla on jälleen kerran vastuullisempi vaihtoehto hallituksen tuloveroasteikkoihin me esitämme oikeudenmukaisia muutoksia jotka tukevat työllisyyttä ja kasvua pieni ja keskituloisten palkansaajien eläkeläisten etuuksien saajien verotusta kevennettäisiin verrattuna hallituksen esitykseen pieni ja keskipalkkaisen työn verotusta on syytä alentaa jotta työllistyminen olisi houkuttelevampaa esityksessämme palkansaajan verotus kevenisi noin viidentuhannen euron kuukausituloihin saakka kun vertaillaan hallituksen budjettiin toisin sanoen paitsi pienituloiset myös keskituloiset hyötyisivät

hallituksen mallissa kaikkein eniten tulot kasvaisivat alle tuhatviisisataa euroa tienaavilla palkansaajilla jotka saisivat verotuksen yhteydessä niin kutsuttua työtulotukea tämä aloite ja avaus negatiiviseen palkkaveroon niillä joiden nimellinen verotus on nolla prosenttia on merkittävä avaus ja toivon että se tulee seuraavan hallituksen ohjelmaan tällä kertaa emme ole tehneet siitä pykälää vaan ainoastaan lausuman osa aikainen keikkaluontoinen tai kausittainenkin työ olisi kannustava kun saa palkan yhteydessä yhteydessä veronpidätyksen sijasta työtulotuen laskisimme eläkeläisten verotusta hallituksen malliin verrattuna enemmän kolmentuhannenkuudensadan euron tuloihin asti etuuksien saajien verotus alenisi kun tulot jäävät alle kahdentuhannen euron kuukaudessa toisaalta yli yhdeksänkymmentätuhatta euroa vuodessa tienaavien olisi osallistua talkoisiin verotusta kiristettäisiin kahdella prosenttiyksiköllä toinen ehkä hiukan pienempi mutta silti merkittävä uudistus koskee kotitalousvähennystä jota uudistaisimme siten että myös pienituloisimmat voisivat hyötyä siitä kotita loustuen muodossa samalla poistetaan kotitalousvähennyksen sadan euron omavastuuosuus jolloin pienituloisen kannattaa teettää vaikka vain yksi siivous kodissaan kotitalousvähennyksen ylärajaa alennetaan energiaremontteja lukuun ottamatta millä ohjataan käyttämään kotitalousvähennys asumisen päästöjen vähentämiseen sosiaalidemokraatit siirtäisivät verotuksen painopistettä työn eläkkeiden ja etuuksien verotuksesta omistamisen verotukseen tiivistäisimme veropohjaa luopumalla hallituksen viime vuonna käyttöön ottamasta yrittäjävähennyksestä sekä metsälahjavähennyksestä niitä voidaan pitää perusteettomina sillä niiden vaikutukset työllisyyteen ja talouskasvuun ovat vähäiset arvoisa puhemies sdpn verolinjaa ohjaa kaksi periaatetta ensimmäinen on se että pitää olla tiiviit pohjat ja matalat kannat ja toinen on se että verotuloa pitää ottaa sieltä missä se aiheuttaa vähiten haittaa taloudelle ja veroja voi alentaa sieltä missä siitä on eniten hyötyä työllisyydelle ja kasvulle näin ollen teemme vastalauseen mukaiset pykälämuutokset sekä myöhemmässä vaiheessa sitten joukon lausumia
arvoisa herra puhemies edustaja harakka tuossa edellä kävikin hyvin läpi ne pääpiirteet mitä meillä tässä omassa verolinjassamme on ja tähän vastalauseeseen ne ovat arvovalinta oikeudenmukaisemman oikeudenmukaisemman veropolitiikan puolesta minä nyt vielä kerran kertaan että huomioikaa arvoisat hallituspuolueet niin kuin te varmasti olette huomioineetkin että sdpn vaihtoehdossa nimenomaisesti pieni ja keskituloisia palkansaajia sekä eläkkeensaajia verotettaisiin keveämmin kuin mitä hallitus esittää tämän sanon alleviivaten siksi että hyvin usein vuodesta toiseen täällä hallituspuolueet toistavat että sdp verottaisi enemmän mutta uskoen että varmasti tieto kuitenkin sillä tavalla on perille tullut että tosiasiassa tiedetään että

enemmän ihmisellä tuloja siellä korkeassa päässä niin siellä voi hivenen enemmän maksaakin ja kuten harakka tuossa totesi sitten omaisuuksien verottamista ja muuta esitämme eli mielestäni meillä on oikeudenmukainen vaihtoehto tämä on sitä

samoinhan esimerkiksi arvonlisäveron puolella me esitämme sen uudistamista siten että se ottaisi paremmin huomioon kestävän kehityksen periaatteet nämä ovat tervetulleita ja hyviä avauksia kaiken kaikkiaan paljonhan kysymys on myös arvovalinnoista minulla oli tänään erittäin mukavia vieraita tuolta tampereen päästä ihmisiä hervannasta ja linnainmaalta se mistä me keskustelimme oikeastaan melkein koko ajan oli juuri

se että politiikassa eriarvoistetaan hyvin paljon heillä oli kysymyksiä liittyen esimerkiksi juuri eläkkeensaajien asemaan eläkkeensaajien verotukseen terveiset tulivat puhemies jälleen kerran jälleen kerran ihan vakavasti siitä että kun samaan aikaan tulee näitä indeksileikkauksia ja samaan aikaan vaikka lääkkeet maksavat enemmän samaan aikaan tulee lisää potilasmaksuja niin silloin tulee todella tukalat oltavat pienituloiselle eläkkeensaajalle tästä puhuimme paljon oikeastaan voisin tässä siteerata viikonlopun keskusteluja sen suhteen että mielestäni oli kuitenkin hyvin tarpeellista että esimerkiksi sdpn puoluevaltuuston kokoontuessa hämeenlinnassa puheenjohtaja rinne käytti merkittävän puheenvuoron sen puolesta että

toteuttaa puhemies jos tulen hetkeksi

liikuntaa samalla sanoi edustaja gustafsson puhemies ei ollut tarkoitus pitkittää mutta sen verran kun jäi vielä kesken yksi asia minkä halusin tässä mainita myös minulle ovat olleet tärkeitä nämä kotitalousvähennysasiat joita myös edustaja harakka tuossa

kerrostaloasukkaat rivitaloasukkaat me tiedämme kaikki kuinka valtava perusparannuksen tarve peruskorjausten tarve meillä on meidän asuntokannassamme siksi olisi erittäin hyvä jos näin voitaisiin toimia on hyvä että sitä voi hyödyntää omakotitaloissa mutta asunto osakeyhtiöpuolella ei voi ja siksi meillä on myös tämä avaus että kerros ja rivitaloissa tätä voitaisiin käyttää tässä tämä puhemies

perussuomalaisilla on tähän tuloverolainsäädäntöä koskevaan hallituksen esitykseen yksi pykälämuutosehdotus ja kolme lausumaehdotusta ensinnäkin tämä pykälämuutos josta teemme huomenna yksityiskohtaisessa käsittelyssä siis virallisen ehdotuksen koskee sitä merkittävää epäkohtaa että samansuuruisesta eläketulosta eläkeläiset maksamaan suuremman veron kuin vastaavasta palkkatulosta ja haluammekin korjata tämän epäkohdan tämän tekemämme eläketulovähennyksen noston tavoitteena on tosiaan se että tietyn suuruisesta tulosta maksetaan saman saman verran veroa riippumatta siitä onko kyseessä ansio vai eläketulo tämä muutos parantaisi eläkeläisten ostovoimaa ja vähentäisi samalla toimeentulotukimenoja sitten meillä on kolme lausumaehdotusta niissä ensinnäkin esitämme että keskituloisten palkansaajien verotus laskettaisiin asteittain ruotsin tasolle ensi vuotta koskeva muutos jota olemme vaihtoehtobudjetissamme esittäneet olisi että palkansaajien kevennettäisiin kolmellasadalla miljoonalla eurolla ja tämä koskisi pääosin tuloluokkia neljästäkymmenestätuhannesta kuuteenkymmeneentuhanteen euroon vuodessa tämä mielestämme edistäisi työllisyyden ja kulutuksen kohenemista ja sitä kautta tietysti toisi myös valtiolle lisää verotuloja toisena asiana esitämme että tuloverolakiin palautetaan vielä viime vuonna voimassa ollut säädös lapsivähennyksestä olemme tehneet siitä myös tämä lapsivähennyshän otettiin käyttöön vuoden kaksituhattaviisitoista alussa määräaikaisena vuoden kaksituhattaseitsemäntoista loppuun asti mutta sitä ei enää tämän vuoden alussa jatkettu vähennys on tulosidonnainen ja pienenee tulojen noustessa mutta pieni ja keskituloisilla perheillä sillä on melko suuri merkitys varsin suurikin merkitys itse asiassa se voi tietää jopa neljänsadan euron nettotulojen kasvua nelilapsiselle perheelle vielä kolmantena asiana esitämme maksimissaan kahdensadan euron kunnallisverotuksessa tehtävää vähennystä kehitysaputyöhön tehtävästä lahjoituksesta tämän myötä voitaisiin pienentää suoraan valtion varoista maksettavan kehitysavun määrää katsomme että mallimme tehostaisi kehitysavun kohdentamista hyvin hyvin merkittävällä tavalla nämä kolme viimeksi mainittua ovat siis lausumaehdotuksia ja ne teemme virallisesti toisessa käsittelyssä

arvoisa herra puhemies en malta tässä yhteydessä olla sanomatta sitä mitä tämän hallituskauden alussa tapahtui me muistamme hyvin sen keskustelun mikä käytiin vaalien alla jolloin todettiin kaikkien suusta että eläkkeensaajien ja palkansaajien verotuksen tulee olla yhdenmukainen tämän hallituksen ensimmäinen toimi oli kuitenkin se että palkansaajien verotusta sinänsä ihan oikein kevennettiin mutta eläkkeensaajien kohdalla vastaavaa kevennystä ei tehty ja me puhuimme tästä paljon me käytimme tästä lukuisia puheenvuoroja me kysyimme tätä ministeri stubbilta kyselytunnilla useita kertoja koska hän oli nimenomaisesti ennen vaaleja korostanut että tämä on kokoomukselle perusfilosofiaa että verotus on yhdenmukainen ja heti kun hänestä tuli niin hän ensi töikseen esittikin tätä veroeroa ja ja tämä tämä oli mielestäni huomattava virhe mitä silloin alkukaudesta tehtiin seuraavan kerran kun veroratkaisuja mietittiin oli tämä kiky sopimus tulossa silloin hallitus lupaili että palkansaajille tulee siihen vastineeksi veronkevennyksiä jolloin aloimme systemaattisesti kysymään tässä salissa hallituspuolueilta että ette kai te vaan toista kertaa tee tätä veroeroa ja niinpä muistan kuinka iloisia olimme siitä että tämän toisen kerran kun hallitus yritti niin nämä veronkevennykset sitten koskivat myös eläkkeensaajia uskoimme että varmasti sillä oli merkitystä että täällä salissa sitä aktiivisesti vaadimme ja myös julkisuudessa moneen kertaa kävimme tämän keskustelun siksi halusin kerrata tämän valitettavan asian mikä tapahtui silloinhan perussuomalaiset oli myös hallituspuolue kun tämä ratkaisu aikanaan tehtiin samoin olemme kysyneet talousarvioiden yhteydessä ponsissamme muutamiakin kertoja että että me edellyttäisimme sitä että hallitus kertoisi missä viipyy luvattu mahdollisuus vähentää verotuksessa kehitysyhteistyöhön tehtyjä lahjoituksia siitähän oli myös lupauksia ilmassa ennen vaaleja silloin emme koskaan vastausta saaneet siihen missä tämä esitys viipyy mutta ehkäpä timo soini nyt vastaa kun edustaja savio kysyi silloin kun viitanen kysyi vastausta ei kuulunut ja hänhän nykyinen ulkoministeri siis kuului juuri niihin poliitikkoihin ketkä tätä vähennystä silloin aikanaan lupasivat mutta tässä puhemies ehkä muutama kommentti lähinnä näihin verolinjoihin

ensimmäiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen kahdestoista asia käsittelyn pohjana on sivistysvaliokunnan mietintö nyt päätetään sisällöstä

arvoisa puhemies tässä hallituksen esityksessä siis ehdotetaan muutettavaksi opetus ja kulttuuritoimen rahoituksesta annettua lakia ja vapaasta sivistystyöstä annettua lakia ja käytännössä tässä ehdotetaan tehtäväksi niitä koskevat indeksijäädytykset totean ensinnäkin että vaikka vaikka suomessa on oppimismahdollisuuksia ja opiskelupaikkoja pääsääntöisesti riittävästi tarjolla kaikille halukkaille niin rahoituksen väheneminen on väheneminen on kuitenkin jo näkynyt huolestuttavalla tavalla esimerkiksi lukio ja ammatillisen koulutuksen saatavuudessa sekä lähiopetuksen määrässä perussuomalaiset korostavat ammatillisia ja jatko opintovalmiuksia tarjoavan toisen asteen koulutuksen merkitystä ja muun muassa kattava lukioverkko on aivan ehdottomasti säilytettävä jotta lukiokoulutusta pystyttäisiin jatkossakin tarjoamaan tasapuolisesti koko maassa

turvaten saavutettavuus eri puolilla suomea nämä ovat erittäin vakavia huomioita tässä mietinnössä arvoisa puhemies säästöt ovat lyöneet korville myös vapaan sivistystyön oppilaitoksia joissa jokainen suomalainen on pystynyt halutessaan opiskelemaan esimerkiksi kieliä ja kehittämään työelämässä vaadittavia taitoja kattavasti ja kautta maan muistettakoon tässä että opiskelu vapaan sivistystyön oppilaitoksissa on monelta osin hyvin kustannustehokasta nimenomaan sellaisissa tilanteissa joissa opiskelija haluaa täydentää osaamistaan ilman tarvetta hankkia kokonaista tutkintoa mielestämme nämä hallituksen esityksessä olevat säästöpäätökset ovatkin varsin lyhytnäköisiä ja kokonaisuudessaan niin kielteisiä että lakiehdotukset tulee hylätä ja tulemmekin toisessa käsittelyssä esittämään lakiehdotusten hylkäämistä

arvoisa puhemies hallitushan nyt ehdottaa indeksikorotusten jäädyttämistä tämä jäädytyshän on on murentanut nyt vuodesta toiseen tapahtuvana suomalaisen koulutuksen ja sivistyksen perustaa kun otetaan huomioon yhdessä koulutukseen tutkimukseen ja sivistykseen kohdistettujen miljardiluokan säästöjen kanssa tällä hallituksen esityksellä on jälleen kerran kielteinen vaikutus koulutuksen laatuun ja sen ainoana tavoitteena on vähentää koulutuksen resursseja perusopetuksesta vapaasta sivistystyöstä lukioista ja taiteen perusopetuksesta

kasvaneet oletettua enemmän mutta se ei ole nyt sitten hallituksen ikään kuin sivistyksellistä sydäntä sikäli kuin sellainen on koskettanut ollenkaan koska indeksikorotusten jäädyttäminen jatkuu tulen toisessa käsittelyssä esittämään näitten lakien hylkyä

puheenjohtaja tästä tekee mieli jatkaa että minä varmasti tulen kannattamaan sitä hylkyä koska tuossahan edustaja gustafsson aika kuvaavalla tavalla ja hyvin totesi tämän hetken missä mennään on puhemies niin että että silloin kun kuitenkin meillä talous hieman kohenee ja maailmalta myötätuulet puhaltavat silloin pitäisi viimeistään huomata että koulukseen on kohdistunut kohtuuttomia säästöjä ja siksipä olisi viisasta nyt ainakin tässä vaiheessa nämä indeksileikkaukset perua mehän olemme samaa edellyttäneet myös sosiaalipuolella on ollut erittäin ikävää että esimerkiksi perusturvaan kohdistuu ja se ei ole hyvää politiikkaa missään mielessä olemme muun muassa valtiovarainvaliokunnassa kuunnelleet paljon paljon asiantuntijoita ihan yleistalouspolitiikasta ja tämä koulutusleikkaus on sellainen ettei ole pelkästään koulutusväki huolissaan siitä

mitä tulee esimerkiksi johonkin peruskoulun merkitykseen niin iso tehtävähän meillä puhemies on myös se että edistäisimme tasa arvoa ja torjuisimme eriarvoisuutta koska myös näissä asioissa näkyy viime aikoina huolestuttavia tuloksia siksipä esimerkiksi kaikenlaiset tasa arvorahat ja nämä rahat mitä kohdistetaan koulujen eriarvoistumisen ehkäisyyn ovat mitä tärkeimpiä viime kaudella esimerkiksi äskeinen puhuja gustafsson toimi ministerinä ja näitä rahoja oli enemmän käytössä ja itsekin kovasti niitä korostin muun muassa siinä yhteydessä että puhuimme lähiöiden yhdenvertaisuudesta joka on moniulotteinen asia ei vaan asuntoasia ja siksipä nämä nousivat näyttävästi esiin mutta nyt tämä jäädytys mistä puhe on puhemies on hyvä että että meillä siihen vastalause on

arvoisa puhemies jäi äsken sanomatta eräs asia joka on on sosiaalidemokraatteja ja minua erityisen lähellä ja liittyy vapaaseen sivistystyöhön

nämä säästöt ovat johtaneet myöskin näitten kurssimaksujen nostoon kohoamiseen se on se on sinällään tietysti ikävää koska se se kohdentuu voimakkaammin tietysti erilaisiin aliedustettuihin ryhmiin muutenkin pienituloisiin työttömiin ja sitten siinä on myöskin sellainen vaikutus harmittaa tietysti vähän keskustapuolueenkin kannalta se että ole voimat sitten riittäneet pitämään kiinni tästä alueellisen tasa arvon näkökulmasta koska vapaa sivistystyö on on tietysti instituutio joka tarjoaa palveluja pienissäkin kunnissa pienissä asuinyhteisöissä ja niin edelleen että tietysti nämä niukkenevat varat ovat sitten johtaneet siihen että koulutus ja kurssitarjontaa on on kavennettu ja sitten on on jouduttu hintoja maksuja nostamaan ja se ei nyt tietystikään vastaa muun muassa sitä tavoitetta että aikuiskoulutukseen on on tavoitteena nyt saada kuusikymmentä prosenttia kansalaisista mukaan tässä nyt eivät sitten nämä kunnianhimoiset tavoitteet toteutumassa

oikeastaan tähän jatkona se että kyllähän suomalaisen sivistyksen peruskiviä ovat hyvä peruskoulu tasa arvoinen peruskoulu kirjastot ja myös vapaan sivistystyön toimijat ja mielestäni kyllä meidän kannattaisi mieluumminkin antaa toimintaedellytyksiä vapaan sivistystyön toimijoille kuin sitten viedä niitä pois edustaja gustafsson erittäin tärkeällä tavalla kiinnitti huomiota myös siihen kehitykseen mikä tulee silloin jos kurssimaksut nousevat kohtuuttomasti me puhuimme eilen täällä liikuntaselonteon yhteydessä muun muassa lasten mahdollisuuksista harrastaa moni vapaan sivistystyön parissa tapahtuva toiminta on ihan yhtä lailla sen tukemista aktiivisen kansalaisuuden tukemista

ja siksi kyllä voisin sanoa vapaan sivistystyön suurena ystävänä että haluaisin nähdä toisenlaista kehitystä tällä saralla kaikkinensa puhemies olen usein ajatellut tämänkaltaisten rahojen merkityksestä yhteiskunnassa että ne ovat kokonaisuuden kannalta kohtuullisen pieniä mutta mitä ne hehkuvat ympärilleen ja se näkyy sitten ehkä myöhemmin kustannusten säästönä ja muuna kun nyt satsattaisiin näihin asioihin siksi haluan lämpimästi puhua näiden asioiden puolesta

ensimmäiseen käsittelyyn kolmastoista asia käsittelyn pohjana on valtiovarainvaliokunnan mietintö kahdeksantoista nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä yleiskeskustelu on ei olekaan päättynyt vaan edustaja harakalla on puheenvuoro
arvoisa puhemies yleiskeskustelu ei todellakaan ole päättynyt vaan tämä on asia josta josta on on syytäkin keskustella tämä virvoitusjuomaveron valmisteveron korotus on puhtaasti fiskaalinen ja lisäksi hallitukselta budjettitekninen siinä mielessä että sen tarkoitus on kerätä puolet siitä tulosta jolla on tarkoitus alentaa ajoneuvoveroa josta aikaisemmin täällä äänestettiin siksi lopputulos on onneton kun pelkästään rahan keräämisen tarkoituksessa siihen sotketaan samalla terveysperusteisia perusteluita ja joudutaan tilanteeseen jossa veron perustelu on totaalisen epäjohdonmukainen näin käy että tässä virvoitusjuomaveron korotuksessa osuu osuu ikävä vaikutus myöskin kotimaiseen mehuteollisuuteen mehuteollisuudella on merkittävä vaikutus maaseutuelinkeinona marja ja hedelmäjalostamisessa mutta myös aivan teollisen mittakaavan tuotantona esimerkiksi turussa jossa eckes granini toimii tai kuopion seudulla jossa on useitakin merkittäviä laitoksia lappeenrannassa ja niin edelleen ja on täysin epäjohdonmukaista ja epäoikeudenmukaista että esimerkiksi kotimaisen marjamehutiivisteen hinta nousisi peräti yksitoista prosenttia vain sen tähden että hallituksen pitää toisaalla rahoittaa hankkeitaan tällöin se varmaankin kaikkien jakama tavoite että kaikkein sokeripitoisimmat limonadit saisivat pienemmän sijan esimerkiksi suomalaisten lasten ja nuorten ruokavaliossa sotkeutuu siihen että suomalainen mehuteollisuus joutuu aivan syyttä suotta vaikeuksiin puhemies harvoin on eduskunnan tahdon yli kävelty niin määrätietoisesti kuin nyt makeisveron osalta tämä eduskunta ja ennen kaikkea sosiaali ja terveysvaliokunta on yksimielisesti edellyttänyt hallitukselta valmistelua uudenlaiseksi terveysperusteiseksi veroksi ja sitä ei ole vieläkään kuulunut sitä odotellessa meillä on tällaisia enemmän tai vähemmän epäonnistuneita pisteveroja jotka voitaisiin muuten ehkä sietää mutta ei silloin kun kotimainen teollisuus ja kotimaiset työpaikat ovat täysin turhaan vaakalaudalla siksi ainoa mielekäs ratkaisu on tämä laki sen muutenkin aika vaatimattomien valtiontaloudellisten tuottojen takia ja sitten kuten lausumissamme ehdotetaan valmistella vihdoin viimein se terveysperusteinen vero ja samoin edetä kohti kattavampaa kestävän kehityksen arvonlisäveroa

arvoisa puhemies kyllä tämä lakiesitys joutaa hylkyyn tuossa edustaja harakka edellä kuvasi aika hyvin sen kohtuuttomia seurauksia esimerkiksi kotimaisille mehunvalmistajille en oikein voi sitä ymmärtää enkä nähdä hyvänä että kun täällä tehdään mehua jossa ei käytetä sokeria lisättynä vaan on sitten näitä marjoja hedelmiä ja muuta niin tulee aivan mahdoton tilanne kun jatkuvasti

tämä huono esitys pakko viedä maaliin koska uskoisin että siellä verojaostossakin varmasti monet hallituspuolueiden edustajat ovat puistelleet hieman päätään kun ovat ymmärtäneet tämän tämän merkityksen joka ei todellakaan ole positiivinen eikä hyvä eli tässä olisi taas hallitukselta tarjolla yksi huono lakiesitys jonka voisi kernaasti puhemies perua mielestäni on tärkeää että että me kertaamme myös näissä meidän lausumissamme sen historian että täällä eduskunnan sosiaali ja terveysvaliokunta toden totta on yksimielisesti vaatinut sitä että tämä terveysperusteinen vero valmisteltaisiin muistan hyvin sen tilanteen kun se aikanaan kumottiin silloinhan ministeri orpo sanoi että vmssä nyt aletaan valmistella sitten jotakin tällaista mutta jälleen kerran kun se ilmeisesti näytti jollain tavalla hankalalta niin hänhän sitten ilmoitti myöhemmin että ei tällaista valmistelua enää pidetä käynnissä tämä on tavatonta koska kyllä ihmismieli keksii keinoja kyllä niitä keksii kun vain miettii miten joku hankalasti toteutettavissa voitaisiin toteuttaa olemme me me keksineet monia keinoja millä vaikka lentää kuuhun puhemies tämä on nyt vähän hassu vertaus mutta mutta ei voi sanoa niin että jotain uudistusta joka olisi viisas emme voi tehdä siksi että se olisi hankala toteuttaa ja varsinkin kun tiedämme että meillä on kansainvälisiä esimerkkejä siitä että tällaisia terveysperusteisia veroja on

kertaamme myös sen uuden ajatuksemme sosiaalidemokraateilla tästä arvonlisäverouudistuksesta joka toimisi kestävän kehityksen mukaisesti mistä edellisessä pykälässä mainitsin se olisi myös sellainen hyvä uudistus mistä kopin saa ottaa

arvoisa puhemies kyllä minua nyt hämmästyttää kovasti että tällaisia esityksiä hallitus tekee ja iskee ikään kuin märän rätin maakuntien kasvoja vasten elikkä täällä meille tulleissa papereissa nyt sitten kerrotaan että valiokunnan asiantuntijakuulemisissa on noussut esiin että veronkorotus kohdistuisi täysimääräisenä muun muassa yrityksiin jotka tuottavat suomessa mehuja kotimaisista luonnonmarjoista ja tämä vero voisi haitata kotimaisten marjojen hyödyntämistä ja asettaa paikalliset mehutuottajat kilpailussa heikompaan asemaan ulkomaisiin nähden ja pahimmillaan tämä johtaisi siihen että kulutus siirtyisi ympäristöä enemmän kuormittaviin tuotteisiin ja terveellisten luonnonmarjojen hyödyntäminen vähenisi

yksi tunnettu ruokatoimittaja raakel lignell kommentoikin kommentoikin näin etelä savo suorastaan pursuaa luomutuottajia missään muualla ei tällainen kumpuileva luonto järvineen luomu ja lähiruokaa tuottavine kylineen ole mahdollinen ja uusi sukupolvi osaa sitä arvostaa ja nostaa muidenkin tietoisuuteen tämä on meillä etelä savossa tärkeä strateginen tavoite nyt sitten nämä meidän marjamehutuottajat tällä tavalla isketään niin kuin maan rakoon tällaisilla esityksillä toivottavasti tämä saadaan muuttumaan täällä eduskunnan käsittelyssä

veronkorotus kohdistuisi täysimääräisesti muun muassa yrityksiin jotka tuottavat suomessa mehuja hedelmistä sekä kotimaisista luonnonmarjoista me tiedämme kuitenkin että esimerkiksi meidän elintarviketeollisuus hyvin mielellään hyödyntäisi kotimaista marjateollisuutta ja ja luonnonmarjoja minkä takia tämä on on hyvin ristiriitainen esitys hallituksen puolelta myönteisenä me olemme varmaan kaikki myös voineet todeta että kuluttajat ovat omilla omilla haluillaan ohjanneet elintarviketeollisuuden kehitystyötä siihen suuntaan että meillä on tarjolla entistä enemmän valinnan vaihtoehtoja terveellisemmistä ruokamahdollisuuksista joissa nimenomaan on hyödynnetty luonnonmarjoja ja hedelmiä ja myös käytetty vähemmän sokeria voisi kuvitella että eduskunta olisi sitä kautta tukemassa tämän tyyppistä kehitystoimintaa myös verotuksella ja sitä kautta se olisi myös signaali kuluttajille ja elintarviketeollisuuden sen takia minä kannatan lämpimästi tämän vastalauseen ajatusta jonka sosiaalidemokraatit ovat osaltaan tehneet

ensimmäiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen neljästoista asia käsittelyn pohjana on lakivaliokunnan mietintö kuusi nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä

arvoisa herra puhemies tässä hallituksen esityksessä ehdotetaan rikoslakiin lisättäväksi uusi säännös maahantulokiellon rikkomisesta mainittuun rikokseen syyllistyisi se joka tulee suomeen vaikka hänelle on määrätty voimassa oleva maahantulokielto maahantulokielto olla suomen määräämä tai tiettyjä maahantulokiellon rikkomisia koskien myös toisen schengen valtion määräämä ehdotettavan rangaistusasteikon mukaan maahantulokiellon rikkomisesta tuomittaisiin sakkoa tai enintään yksi vuosi vankeutta valtionrajarikosta ja ulkomaalaisrikkomusta koskeviin rangaistussäännöksiin tehtäisiin muutokset joiden perusteella maahantulokiellon rikkojaa ei enää voitaisi tuomita valtionrajarikoksesta lievästä valtionrajarikoksesta tai ulkomaalaisrikkomuksesta uudella rangaistussäännöksellä saataisiin kaikki maahantulokiellon rikkomiset yhtenäisen rangaistusasteikon alle ja

rangaistavien tekojen tunnusmerkistöä arvoisa puhemies valiokunta perustelee mietintöään lyhyesti seuraavasti maahantulokiellon rikkomisen rangaistavuus ei ole lainsäädännöllinen uutuus nykyisin maahantulokiellon rikkomisiin sovelletaan lähes yksinomaan ulkomaalaisrikkomusta koskevaa ulkomaalaislain sadannenkahdeksannenkymmenennenviidennen pykälän ensimmäisen momentin neljäs kohtaa joka mahdollistaa vain sakkorangaistuksen määräämisen joissakin tapauksissa sovellettaviksi voivat tulla myös valtionrajarikosta ja lievää valtionrajarikosta koskevat rikoslain seitsemäntoista luvun seitsemännen pykälän a pykälän ensimmäinen momentti valtionrajarikoksesta on mahdollista tuomita sakkoa tai enintään yksi vuosi vankeutta ulkomaalaisrikkomusta ja valtionrajarikosta koskevia mainittuja kohtia ehdotetaan muutettavaksi niin että maahantulokiellon rikkomiseen ei enää sovelleta ulkomaalaisrikkomusta valtionrajarikosta tai lievää valtionrajarikosta koskevia säännöksiä hallituksen esityksessä esitetyistä syistä ja saamansa selvityksen perusteella lakivaliokunta pitää ehdotettuja säännöksiä tarpeellisina ja tarkoituksenmukaisina lakivaliokunta puoltaa lakiehdotuksen hyväksymistä seuraavin huomautuksin ja muutosehdotuksin ensinnäkin muutama sana rangaistusasteikosta herra puhemies

esityksessä rikoslain rangaistusasteikko on ehdotuksen mukaan sakko tai enintään yksi vuosi vankeutta esityksen perusteluista ilmi käyvin tavoin lainsäädäntöhankkeen taustalla ovat hallituksen hyväksymät maahanmuuttopoliittiset toimenpiteet joissa todettiin eräänä kansallisena toimena se että ulkomaalaiselle määrätyn maahantulokiellon rikkomuksen seurauksena tulisi olla mahdollisesti myös vankeusrangaistus kuten myös muissa pohjoismaissa jo lisäksi taustalla on hallituksen julkaisema turvapaikkapoliittinen toimenpideohjelma jonka mukaan maahantulokiellon rikkomisesta säädetään seuraamukseksi vankeusrangaistus lakivaliokunta toteaa että edellä mainitun kaltaiset poliittiset toimenpideohjelmat eivät voi määrittää rangaistavaksi säädetyn teon rangaistusasteikkoa vaikka nyt käsiteltävä lainsäädäntöhanke on käynnistynyt toimenpideohjelmista ei niiden tule määrittää lopputulosta maahantulokiellon rikkomista koskevan rangaistussäännöksen rangaistusasteikko on arvioitava itsenäisesti ja valmisteltava tavanmukaisten lainvalmisteluperiaatteiden mukaisesti valiokunta painottaa että rangaistusasteikkoa arvioitaessa ja uudesta rangaistusasteikosta säädettäessä on huomioon otettava kysymyksessä olevan rikoksen ajateltavissa olevien ilmenemismuotojen osoittama teon paheksuttavuus vahingollisuus ja vaarallisuus sekä tekotyypin tekotyypin ilmentämä tekijän syyllisyys huomioon tulee siis ottaa rikoksen rangaistusarvo rangaistusseuraamuksen ankaruuden tulee olla oikeassa suhteessa teon moitittavuuteen ja kokonaisuudessaan tulee täyttää suhteellisuuden vaatimukset valiokunta katsoo että rangaistusasteikon laajuuden tulee olla asianmukainen vakavuudeltaan eriasteisten tekojen kattamiseksi rangaistusasteikko tulee mahdollisuuksien mukaan suhteuttaa muiden vastaavien rikosten rangaistusasteikkoihin rangaistusjärjestelmän sisäinen johdonmukaisuus edellyttää että yleisesti moitittavuudeltaan toisiinsa rinnastettavien tekojen rangaistusasteikot mahdollisimman pitkälle vastaavat toisiaan valiokunta katsoo että hallituksen esityksessä on asianmukaisesti vertailtu useiden rikosten rangaistusasteikkoja tämän näkökohdan huomioimiseksi huomioimiseksi arviosta on pääteltävissä että maahantulokiellon määrättävä yhden vuoden enimmäisrangaistus olisi rangaistusjärjestelmän sisäisen johdonmukaisuuden kannalta asianmukainen valiokunta kiinnittää huomiota myös siihen että suomen rangaistusjärjestelmässä yhden vuoden enimmäisrangaistus ei ole erityisen ankara

arvoisa puhemies hallituksen esityksen perustelujen mukaan maahantulokiellon rikkojien osalta erottautuvat tapaukset joissa kieltoa rikkovat tulevat maahan tarkoituksenaan tehdä täällä rikoksia esimerkiksi tällaisessa tilanteessa voi olla kyse teon motiivin paheksuttavuudesta maahantulokielto on jo alun perin saatettu määrätä tällaiselle henkilölle hänen yleiselle järjestykselle tai turvallisuudelle aiheuttamansa uhan vuoksi valiokunta katsoo tällaisessa tilanteessa vankeusrangaistuksen määrääminen saattaa olla perusteltua joskin rikoskokonaisuudesta riippuu mikä vaikutus maahantulokiellon rikkomisesta tuomittavalla rangaistuksella tulee olemaan rikoslain seitsemän luvun säännösten mukaisesti määrätyssä yhteisessä vankeusrangaistuksessa edellä selostetun perusteella sekä esityksen perusteluja ja saamaansa selvitystä kokonaisuutena arvioituaan lakivaliokunta katsoo että valtionrajarikosta vastaava yhden vuoden vankeusrangaistusuhka on ehdotetun rikoslain seitsemäntoista luvun seitsemännen b pykälän maahantulokiellon rikkomisen osalta perusteltu ja oikeasuhtainen pykälän yksityiskohtaisista perusteluista ilmi käyvin tavoin tuomitaan vastaavan rangaistusasteikon omaavista rikoksista kuitenkin oikeuskäytännön mukaan pääsääntöisesti sakkoa valiokunta painottaa että vankeusrangaistuksen tuomitseminen maahantulokiellon rikkomisestakin edellyttäisi tekoon liittyviä tavanomaisesta poikkeavia paheksuttavia piirteitä arvoisa puhemies valitettavasti tämä lakivaliokunnan mietintö ei ollut yksimielinen vaan siihen sisältyy hylkäysehdotuksen sisältävä vastalause ja lakivaliokunta itsekin päätösehdotuksessaan esittää kolmea lakia muutettavaksi

ensimmäiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen viidestoista asia käsittelyn pohjana on lakivaliokunnan mietintö viisi nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä

puhemies tässä esityksessä on kyse syyttäjälaitoksen organisaatiouudistuksesta esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki syyttäjälaitoksesta samalla nykyinen syyttäjälaitoksesta annettu laki kumotaan esityksen mukaan syyttäjälaitoksen organisaatiota uudistetaan siten että valtakunnansyyttäjänvirastosta ja sen alaisuudessa toimivista yhdestätoista syyttäjävirastosta muodostetaan yksi syyttäjälaitos niminen virasto syyttäjälaitos

muodostuu jatkossa keskushallintoyksikkönä toimivasta valtakunnansyyttäjän toimistosta ja viidestä viraston osastona toimivasta syyttäjäalueesta kihlakunnansyyttäjän virkanimike muuttuu aluesyyttäjäksi ahvenanmaalla säilytetään maakuntasyyttäjän virkanimike erikoissyyttäjät toimivat vastedes erikoissyyttäjän virassa kaikki virat ovat jatkossa syyttäjälaitoksen yhteisiä ja ne sijoittuvat syyttäjäalueelle tai valtakunnansyyttäjän toimistoon syyttäjäaluetta johtaa aluesyyttäjä joka nimitetään virkaansa määräajaksi laissa säädetään edelleen syyttäjän tehtävistä toimivallasta tiedonsaantioikeudesta esteellisyydestä varallaolosta ja asiamiehenä asiamiehenä toimimisesta muilta osin esityksessä voimassa oleviin säännöksiin lähinnä teknisiä muutoksia lakivaliokunnan saaman selvityksen mukaan uudistuksen taustalla on monia syitä syyttäjän tehtävät ovat viime vuosina muuttuneet aikaisempaa vaativammiksi ja monipuolisemmiksi vaativien rikosasioiden määrä on kasvanut merkittävästi rikosasioissa on yhä useammin kansainvälisiä liityntöjä ja syyttäjien hoidettavaksi on tullut uusia kansainväliseen oikeudenhoitoon liittyviä tehtäviä nämä edellyttävät syyttäjältä erityisosaamista esityksen tavoitteena on parantaa syyttäjälaitoksen toimintaedellytyksiä siten että resursseja voidaan suunnata enemmän vaativien rikosten käsittelyyn keskittämällä syyttäjälaitoksen hallinnon ja tukitoimintojen ohjaamista keskusyksikköön voidaan vapauttaa resursseja syyttäjälaitoksen keskeiseen tehtävään eli syyttämistyöhön arvoisa puhemies edellä selostetun sekä saamansa selvityksen perusteella lakivaliokunta pitää esityksessä ehdotettua organisaatiouudistusta perusteltuna syyttäjän toiminnan ja ratkaisujen yhdenmukaisuuden lisääntyessä kansalaisten oikeusturva ja yhdenvertaisuus lain edessä paranevat oikeusturvan kannalta on merkityksellinen myös tavoitteena oleva rikosasioiden käsittelyaikojen lyhentäminen

arvoisa puhemies muutama sana syyttäjän ja syyttäjälaitoksen riippumattomuudesta

ensinnäkin syyttäjälaitoksen riippumattomuudella on tärkeä merkitys etenkin oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin takeena perustuslakivaliokunta on esityksestä antamassaan lausunnossa korostanut syyttäjien riippumattomuuden merkitystä paitsi syytettä päätettäessä myös niiden tehtävien kannalta joita syyttäjällä on esimerkiksi rangaistusmääräystä annettaessa tai tuomioesitystä tehtäessä lausunnossaan perustuslakivaliokunta pitää tarpeellisena että lakivaliokunta harkitsee syyttäjälaitoksen riippumattomuutta ja itsenäistä asemaa selventävän säännöksen kirjaamista lakiin lakivaliokunta pitää perustuslakivaliokunnan lausunnossa esitettyjä huomioita perusteltuina valiokunnan näkemyksen mukaan ensimmäisen lakiehdotuksen kymmenettä pykälää on tarkoitus täydentää siten että siinä itsenäisen riippumattoman syyteharkintavallan lisäksi tuodaan esiin se että syyttäjä tekee itsenäisesti ja riippumattomasti kaikki päätösvaltaansa kuuluvat rikosoikeudellisen vastuun toteuttamista koskevat ratkaisut käsiteltävänään olevassa rikosasiassa sitten ihan muutama sana johtavan aluesyyttäjän määräaikaisuudesta esityksen perustelujen mukaan syyttäjäalueen johtamiseen liittyvät vaatimukset ovat nykyisten yksittäisten syyttäjänvirastojen johtamista suuremmat mikä edellyttää johtamistehtävässä menestymistä sekä sitoutumista ja motivaatiota syyttäjäalueen tulee toimia mahdollisimman tehokkaasti ja tarkoituksenmukaisesti mitä johtavan aluesyyttäjän viran täyttämisen määräajaksi arvioidaan edistävän näistä syistä esityksessä katsotaan että tehtävässä onnistumista tulee määräajoin arvioida lakivaliokunta katsoo että johtavan aluesyyttäjän viran määräaikaisuutta puoltavat muun muassa edellä esitetyt seikat valiokunta kiinnittää huomiota myös siihen että valtionhallinnon ylimpiin johtamistehtäviin nimitetään pääsääntöisesti viiden vuoden ajaksi tässä todella esitetään enintään viiden vuoden ajaksi nimitettäväksi johtavan aluesyyttäjän virkaan mutta lakivaliokunnassa asiaa on pohdittu ja lähdetty myös perustuslakivaliokunnan lausunnosta jossa todetaan näin perustuslakivaliokunnan lausunnossa todettua todettua vastaavasti lakivaliokunta katsoo että käytetyn muotoilun eli enintään viiden vuoden määräajaksi sijasta momentissa on perusteltua käyttää muotoilua viiden vuoden määräajaksi tämän lisäksi valiokunta katsoo on perusteltua lisätä virkamieslakia vastaava muotoilu jollei erityisestä syystä ole perusteltua nimittää tätä lyhyemmäksi määräajaksi viimeksi mainittu lisäys voi tulla sovellettavaksi esimerkiksi tilanteessa jossa virkaan nimitettävä on ennen viiden vuoden määräaikaa saavuttamassa eroamisiän

ja sitten arvoisa puhemies lyhyesti virkasuhteen käsittely

sisältää säännökset virkasyytteen käsittelystä

pykälän ensimmäisen momentin mukaan valtakunnansyyttäjää ja apulaisvaltakunnansyyttäjää syytetään virkarikoksesta korkeimmassa oikeudessa syyttäjänä on joko valtioneuvoston oikeuskansleri tai eduskunnan oikeusasiamies pykälän toisen momentin mukaan valtionsyyttäjää syytetään virkarikoksesta hovioikeudessa syyttäjänä on joko oikeuskansleri tai oikeusasiamies pykälän kolmannen momentin mukaan johtavaa aluesyyttäjää erikoissyyttäjää aluesyyttäjää ja apulaissyyttäjää syytetään virkarikoksesta hovioikeudessa syyttäjänä on valtakunnansyyttäjä tai hänen määräämänsä syyttäjä valiokunta kiinnittää huomiota siihen että ehdotetun kolmannen momentin mukaisesti johtavan

apulaissyyttäjän osalta syyteoikeuden käyttöön liittyvä harkinta säilyisi säilyisi edelleen syyttäjälaitoksen sisällä esityksen perusteluiden mukaan koska kaikki syyttäjät toimivat jatkossa yhdessä virastossa määräisi valtakunnansyyttäjä syyttäjän näihin virkarikosasioihin lakiehdotuksen huomioon ottaen edelleen perustelujen mukaan syyttäjä voitaisiin määrätä toiselta alueelta tai valtakunnansyyttäjänviraston toimistosta lakivaliokunta nyt kuitenkin katsoo että syyttäjien virkasyyteasioiden käsittelyn ulkoisen uskottavuuden parantamisen kannalta on perusteltua että ehdotetusta virkasyytteen käsittelyä koskevasta kahdeskymmenesseitsemäs pykälä kolmannesta momentista poiketen myös alempien syyttäjien virkasyyteasioiden käsittelyn osalta syyteoikeuden käyttöön liittyvä harkintavalta etäännytetään syyttäjälaitoksen ulkopuolelle tämä on erittäin tärkeää syyttäjälaitoksen yleisen uskottavuuden kannalta sitten vielä tähän loppuun arvoisa puhemies voimaantulo siitä lakivaliokunta on kantanut huolta kuten monista muistakin asioista kun on kuullut operatiivista tasoa että riittävästi aikaa varautua tähän ja valmistautua tähän muutokseen lakivaliokunta esittää että ministeriön esityksestä poiketen nämä lait tulisivat aikaisintaan voimaan syksyllä kaksituhattayhdeksäntoista lakivaliokunnan päätösehdotuksessa meillä on kolme muutosehdotusta mutta muilta osin tämä meidän mietintömme on yksimielinen

arvoisa herra puhemies täällä istuntosalissa ei ole edustajia paljon mutta se ei poista tämän asian tärkeyttä joka on tässä laki aloitteessa jonka nyt esittelen arvoisa puhemies esittelen lakialoitteen vammaisetuuksista annetun lain muuttamisesta aloitteella lisättäisiin lakiin pykälät korvauksesta jolla korvattaisiin keliakiaa sairastaville gluteenittoman ruokavalion aiheuttamia lisäkustannuksia tämä lakialoite on tehty siksi keliakiaa sairastavat ihmiset kokevat heihin kohdistetun kohtelun erittäin epäoikeudenmukaiseksi verrattuna muun muassa muihin autoimmuunisairautta sairastaviin ihmisiin ongelmana on ollut se että hallitus ei ole tunnustanut sairautta minkä takia hallitus lakkautti keliakiakorvauksen keliakiakorvauksen minkä seurauksena nyt me haluamme osaltamme palauttaa keliakiakorvauksen tässä yhteydessä haluan myös todeta että sosiaalidemokraatit katsovat että keliakia on sairaus joka hoidettavissa gluteenittomalla ruokavaliolla olemme sisällyttäneet keliakiakorvauksen myös vaihtoehtobudjettiimme vastaava korvaus oli käytössä vuodesta kaksituhattakaksi vuoteen kaksituhattaviisitoista ruokavaliokorvauksen nimellä hallitus kuitenkin lakkautti korvauksen vuoden kaksituhattakuusitoista alusta lakialoitteessa ehdotettavan etuuden nimi olisi nyt keliakiakorvaus koska kyse on nimenomaan keliakiahoidosta keliakia on lääketieteellisesti todettu parantumaton autoimmuunisairaus muita autoimmuunisairauksia ovat muun muassa nivelreuma ms tauti ja tyypin yksi diabetes keliakian ainoa hoito on elinikäinen gluteeniton ruokavalio ja sairauden hoito ei muutu tai helpotu ajan kuluessa kyseessä ei ole allergia vaikka moni näin tahtoo ajatella vaan kyse on nimenomaan autoimmuunisairaudesta ainoa asia joka tilanteeseen sairastumisen jälkeen auttaa ja johon ihminen voi itse vaikuttaa on nollatoleranssi gluteenipitoiseen ruokavalioon minkä takia sairastuneiden on noudatettava erittäin tarkkaa gluteenitonta ruokavaliota josta ei voi lipsua piiruakaan hoitamaton keliakia altistaa usein lisäsairauksille jotka edellyttävät pitkäaikaista hoitoa ja jotka aiheuttavat työkyvyttömyyttä niistä koituu yhteiskunnalle runsaasti ylimääräisiä kustannuksia terveydenhuollon menoina

pysyy kuitenkin toiminta ja työkykyisenä keliakian hoidon vaatimat gluteenittomat elintarvikkeet ovat merkittävästi tavanomaisia tuotteita kalliimpia vuonna kaksituhattaseitsemäntoista tehdyn hintaselvityksen mukaan keliakian ruokavaliohoito aiheuttaa ylimääräisiä kustannuksia arviolta noin kuusikymmentäkaksi euroa kuukaudessa eli seitsemänsataaneljäkymmentä euroa vuodessa hoidon kustannukset ovat pysyviä tässä aloitteessa esitetään että keliakiakorvaus olisi kolmekymmentäyksi euroa kuukaudessa eli puolet näistä gluteenittoman ruokavalion aiheuttamista lisäkustannuksista arvoisa arvoisa puhemies keliakiakorvauksessa on kyse ennen kaikkea yhdenvertaisuudesta on helppo kuvitella että jos keliakiaan olisi olemassa lääke se olisi automaattisesti lääkekorvausjärjestelmän piirissä kun näin ei ole keliakiaa sairastavat on nyt jätetty kokonaan vaille yhteiskunnan tukea terveydenhuollon ammattilaiset ja keliaakikot ovat todenneet useaan otteeseen että jos olisi olemassa lääke se varmasti hyväksyttäisiin korvattavaksi ongelmana on juuri se ettei lääkettä vielä ole vaan ainoa hoito on gluteeniton ruokavalio gluteenittoman ruokavalion lääketieteellisyyttä lääketieteellisyyttä ei ole haluttu tunnustaa ja hyväksyä vastaavalla tavalla kuin lääke sairauden hoidon ajattelu on erittäin rajallista ja suppeaa tämän takia voidaan todeta että keliaakikot ovat eriarvoisessa asemassa muihin autoimmuunisairaisiin ja pitkäaikaissairaisiin verrattuna on syytä todeta että monissa euroopan maissa keliakiaa keliakiaa sairastaville maksetaan korvausta gluteenittomasta ruokavaliosta norjan tuki on peräti kaksisataaseitsemän euroa kuukaudessa tanskassakin toista sataa euroa myös esimerkiksi iso britannia italia ranska ja belgia tukevat keliakiaa sairastavia eritasoisilla summilla on poikkeuksellista että pohjoismaisena hyvinvointivaltiona suomi ei ole enää katsonut tätä tarpeelliseksi olemme pohjoismaisista maista ainut joka ei tätä korvausta myönnä euroopassa viron lisäksi toinen maa arvoisa puhemies keliakialiiton hiljattain tekemässä kyselyssä kolmannes vastaajista totesi että ruokavaliokorvauksen poistumisen seurauksena heidän ruokavalionsa on yksipuolistunut ja neljäsosa oli joutunut vähentämään gluteenittomien viljatuotteiden käyttöä

keliakiakorvaus takaisin lakiin

edustaja kiljunen tuossa totesi kyse on yhdenvertaisuudesta lakialoite on hyvin tärkeä ja haluan kiittää edustaja kiljusta sen sekä erittäin asiantuntevasta kattavasta ja hyvästä puheenvuorosta minkä äsken esititte haluan todella todeta edustaja kiljusen tavoin myös sen että tämä on meille sosiaalidemokraateille tärkeä asia olemme vaihtoehtobudjetissamme varanneet viisitoista miljoonaa siihen että tämä korvaus palautettaisiin ja on todellinen sääli että hallitus heti ensimmäisenä vuotenaan tästä korvauksesta päätti luopua muistan muuten nekin ajat vielä kun taisteltiin tämä korvaus kaiken kaikkiaan se on yhdenvertaisuuskysymys ja kuten tässä lopussa kävi hyvin ilmi näistä tutkimustuloksista joita minäkin tässä katselin niin kyllähän se on suuri kustannus tulevaisuudessa yhteiskunnalle jos ihmiset eivät voi hoitaa terveyttään täällä sanotaan muun muassa että

ruokavalio on yksipuolistunut kuusikymmentäseitsemän prosenttia säästää muissa menoissa ja kuten kiljunen totesi neljäkymmentä prosenttia on joutunut tinkimään ruokaostoissaan rahanpuutteen vuoksi tässä on monta kielteistä ja hälyttävää asiaa ja siksi minä epäilen puhemies että jos me emme tätä asiaa korjaa niin yhteiskunta tulee tulevaisuudessa maksamaan tästä huomattavasti suuremmat kustannukset niinpä halusin tässä yhteydessä jäädä tänne saliin vielä sanomaan tämän kannustuspuheenvuoron ihan ääneen koska tämä on tärkeä asia ja toivon että voimme jatkossa tämän korjata

arvoisa puhemies keliakiakorvauksen palauttaminen on ensiarvoisen tärkeä asia meidän on muistettava tosiaankin se niin kuin edustaja kiljunen tuossa sanoi että keliakia on sairaus joka ei koskaan parane se on mukana siitä saakka kun sen saa sinne hautaan ei kaikilla ihan kehdosta hautaan mutta siitä saakka kun sen saa ihan sinne loppuun saakka kun me nyt otamme huomioon esimerkiksi indeksileikkaukset joita on tehty ja ne huononnukset mitä on tehty eläkkeellä oleville ja vanhoille ihmisille niin kun siihen lisätään sitten tämä keliakiakorvauksen aikaisempi leikkaaminen niin kyllä on aika hankalaa sitten hoitaa itseään joka tapauksessa kaikkia sellaisia sairauksia joita ihmisellä on ja joita ei pystytä hoitamaan ja joita ei haluta hoitaa joudutaan pakon edessä hoitamaan myöhemmin ja se maksaa huomattavasti enemmän kuin se että palautettaisiin keliakiakorvaus nythän me haemme pelkästään puolta siitä mitä nuo summat ovat mutta jo sekin auttaisi niitä ihmisiä jotka tähän sairauteen sairastuvat sinänsä se että ihminen saa myöskin hiilihydraatteja ja pystyy syömään leipää on äärimmäisen tärkeä asia valitettavasti vaan gluteeniton leipä on niin kallista että siihen eivät kaikkien kädet yllä erittäin lämpimästi kannatan tätä lakialoitetta olen todella todella pahoillani siitä että tämä eduskunta on poistanut yhden kerran tämän tämän nimenomaisen korvauksen mutta toivottavasti me pystymme nyt korjaamaan sen
arvoisa puheenjohtaja haluan vielä sanoa tässä että kun on selvitetty mitä hoitamaton keliakia aiheuttaa yhteiskunnalle muun muassa lisäkustannuksina niin täällä todetaan että hoitamaton keliakia lisää käyntejä lääkärin vastaanotolla jolloin niitä on keskimäärin neljä pilkku neljä kertaa vuodessa kun keliakia on hyvässä hoitotasapainossa keliaakikko ei käy lääkärin vastaanotolla muita kansalaisia useammin ja kun sitten tästä voidaan laskea näitten perusterveydenhuollon lääkärin vastaanottokertojen määrä niin siitä aiheutuu kustannuksia hoitamaton keliakia aiheuttaa myös osteoporoosia ja siitä esimerkiksi yksittäisen lonkkamurtuman hinta on noin kolmekymmentätuhatta euroa tämä aiheuttaa myös hedelmöityshoidon kustannuksia ja ja siitä myös kela maksaa kolme hoitokertaa sairasvakuutuksessa masennuksen osalta jota tämä hoitamaton keliakia myös monestakin syystä on arvioitu että myös sairauspoissaolot ja siitä sitten on laskettu myös lisäkustannuksia sitten hoitamaton keliakia aiheuttaa myös riskin syöpään sairastumiselle elikkä nämä asiat jotka ovat faktoja pitäisi tunnustaa ja tunnustaa se että keliakia ei ole allergia vaan keliakia on autoimmuunisairaus jota pitäisi kohdella yhdenvertaisesti muiden sairauksien rinnalla tämän lisäksi on vielä se että tämä on aiheuttanut kaikkein pienituloisimmille keliakiaa sairastaville ongelmia sillä nyt tätä ei huomioida myöskään toimeentulotuessa minkä takia sitten nämä lisäkustannukset joita keliakiaravinnon hankkiminen aiheuttaa

entisestään kun lasketaan toimeentulotuesta kuukausittain se kuusikymmentäneljä euroa jonka tämä oikea ruoka ravinto lisäkustannuksina aiheuttaa myös siltä osin tämä tilanne on heikentynyt kun

puhemies lastensuojelu ja lapset tarvitsevat aina suojelua ja on hyvä että näihin asioihin aina silloin tällöin täällä palataan on muistettava silloin kun puhutaan lasten huostaanotosta lasten siirtämisestä omasta kodistaan pois että hyvin monen taustalla on niin sanotusti lasinen lapsuus eli perheessä on alkoholismia addiktiivisuutta eli huumeidenkäyttöä tai peliriippuvuutta nämä aiheuttavat lapselle tietysti kärsimystä ja hyvin monessa tapauksessa on käynyt niin että isovanhemmista on tullut erittäin tärkeitä ihmisiä tälle lapselle isovanhemmat ovat käytännöllisesti katsoen huoltaneet lasta kasvattaneet lasta ja lapset ovat viettäneet aikaansa huomattavasti enemmän isovanhemmillaan kuin omilla vanhemmillaan koska mummu ja pappa ovat turvallisia ja siellä on turvallista nyt valitettavasti meillä käy liian usein siten että kun lapsi huostaanotetaan pakkohuostaanotetaan niin isovanhemmat syrjäytetään tästä tilanteesta tyystin sanotaan hyvin usein että viisikymmentä vuotias tai viisikymmentäviisi vuotias on liian vanha kasvattamaan kouluikäistä tai alle kouluikäistä lasta tai murkkuikäistä lasta ei se näin ole elämä on muuttunut ja mennyt eteenpäin me elämme vanhemmiksi ja olemme pirteitä paljon vanhempina

heille ei saa soittaa minä toivoisin että tämä asia vielä otettaisiin käsittelyyn silloin kun tätä lakia valmistellaan katsottaisiin mikä on isovanhempien asema ja mikä oikeus lapsella on isovanhempiin se peruslähtökohta on joka tapauksessa se että yhdelläkään lapsella ei ole liikaa rakastavia vanhempia

silloin tosiaankin sijoittaa ja silloin tilanne on se että esimerkiksi lapsilisät siirtyvät siihen sijoituskohteeseen ja elatusavut jos niitä tulee siirtyvät siihen sijoituskohteeseen ja sen lisäksi vielä vanhempi joutuu maksamaan sinne joitakin kustannuksia jos kysymys on siitä että vanhemmat ovat todella olleet tai vanhempi on todella ollut aidosti huolissaan omasta lapsestaan ja pyytää apua niin tämä aiheuttaa perheelle kohtuutonta taloudellista haittaa varsinkin niissä tapauksissa joissa lapsi on kuitenkin sitten viikonloppuisin kotona ja esimerkiksi loma aikoina kotona koska näitä maksuja ei pääsääntöisesti alenneta ne pitäisi siinä kohdassa alentaa sen lisäksi

koko tämä lastensuojelulainsäädäntö ja huostaanotto on hirveän iso asia ja vaikea asia eikä se todellakaan ole yksiselitteinen siinä on varmasti yhtä monta tarinaa kuin on huostaanotettua lastakin kaikessa tapauksessa hyvä että näistä asioista puhutaan sen lisäksi lausunpa vielä senkin että toivoisin todella että meillä kiinnitettäisiin huomiota siihen että meillä on myös näitä sijaisperheitä olemassa toisenlaisia sijaisperheitä

arvoisa puhemies jäi vielä toteamatta se että lausuntokierroksen jälkeen tähän lakiin on tullut merkittäviä ja isoja muutoksia ja siksi toivonkin että kun tämä nyt lähtee valiokuntaan käsittelyyn siellä olisi aikaa kaikista kiireistä huolimatta pitää kattava asiantuntijakuuleminen jotta voimme sitten varmistua vielä vielä sen asiantuntijakuulemisen myötä siitä että nämä muutokset jotka jotka tähän esitykseen ovat tulleet lausuntokierroksen jälkeen ovat myöskin asiantuntijoiden mukaan oikeanlaisia sitten on todettava sosiaalityöntekijöitten osalta vaikkei tämä kosketakaan nyt lastensuojelun sosiaalityöntekijöitä että he ovat merkittävä osa tätä palapeliä ja heidän puutteelliset resurssinsa ja sosiaalityöntekijöiden jatkuva vaihtuvuus vaikuttaa väkisinkin myös sijaishuollossa olevien lasten elämään ja työntekijöiden työskentelyyn ja siksi meidän kyllä on pystyttävä korjaamaan myöskin se palapelin osanen osanen

on muistettava että lapsi on selviytyäkseen usein joutunut opettelemaan ehkä kyseenalaisiakin keinoja reagoida esimerkiksi sääntöihin ja velvollisuuksiin tai ihmissuhteissa yleensä ja meidän pitäisi pystyä löytämään myöskin niitä paikkoja joissa näitä lukkoja voidaan avata kaikkien rajoittamistoimenpiteiden lisäksi ja siksi mielenterveyspalvelut ja terapiapalvelut ovat merkittävä parannusta vaativa vaativa asia aivan lopuksi sanon että tämän lakiesityksen ja tulevan lain seurantaa seurantaa on tehtävä ja vaikutuksia on seurattava jotta nähdään onko näillä kiristyksillä pystytty vastaamaan huutoihin